arvoisa puhemies meillä on täällä käsittelyssä kuntarakennelain muutos kuntarakennelakihan oli vielä viime vaalikaudella ja aiemmin kuntajakolaki mutta nyt tosiaankin kuntarakennelaki ja itse asiassa nämä muutoksetkin mitä esittelen tässä liittyvät myös viime vaalikauteen on ehkä syytä todeta että viime vaalikaudellahan kataisen hallituksen aloitteesta oli tarkoitus tehdä laaja kuntarakenneuudistus tässä maassa ja tämä kuntarakenneuudistus kytkettiin sote uudistukseen ja jos historiaa vähän muistellaan oli niin että perustuslakivaliokunta käsitellessään täällä

eduskunnassa näitä lakeja yhdisti kuntien selvitysvelvollisuuden määräajan sote uudistuksen hyväksymiseen ja kuten tunnettu asia on viime vaalikauden lopussa sote uudistus kaatui täällä ja näiltä kuntarakennelain selvitysvelvollisuusvaatimuksilta putosi pohja pois arvoisat kansanedustajat sipilän hallituksen ohjelmassa lähdetään siitä että kuntaliitokset tehdään vapaaehtoiselta pohjalta ja sen takia olen tässä esittelemässä nyt näitä kuntarakennelain muutoksia sitten tässä esitetään että kuntarakennelaista kumottaisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta selvitysvelvollisuuden edellytyksistä ja selvitysten määräajoista sekä muut edellisellä vaalikaudella käynnistetyn kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset jatkossa siis kuntajaon muutokset perustuisivat kuntien vapaaehtoisiin selvityksiin

kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevissa liitoksissa jatkossakin on tarvetta tukea vähintään harkinnanvaraisella avustuksella kuntien yhdistymisiä ainakin niissä tilanteissa joissa mukana on taloudeltaan kriisiytyneitä kuntia hallituksen esityksessä ehdotetaan myös että vuonna kaksituhattakuusitoista ja sen jälkeen voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstöllä ei olisi enää lakisääteistä viiden vuoden irtisanomissuoja pysyisi kuitenkin ennallaan jo voimaan tulleissa kuntien yhdistymisissä kunnan työntekijöillä olisi kuitenkin näissä tilanteissa tavanomainen irtisanomissuoja eli työntekijää ei voisi irtisanoa tietenkään ilman lakiin perustuvaa syytä lausunnoissaan kunnat suhtautuivat myönteisesti myönteisesti esitettyihin muutoksiin myös viiden vuoden irtisanomissuojan poistamiseen esimerkiksi kaikki vuonna kaksituhattakuusitoista yhdistymässä olevat kunnat kannattivat muutosehdotuksia arvoisa puhemies vaikka lakisääteinen viiden vuoden irtisanomissuoja kumotaan edelleenkään ei olisi estettä sille että kunnat yhdistymissopimuksessaan sopivat henkilöstön asemasta yhdistymistilanteessa lain minivaatimukset ylittävällä tavalla kunnat ovat edelleen vakaita ja varmoja työnantajia tilastojen mukaan irtisanomiset tuotannollisin ja taloudellisin perustein ovat koskeneet viime vuosina noin nolla pilkku yhtä prosenttia kunta alan työntekijöistä

kannatti silloin vain kolme prosenttia vastanneista lopuksi haluan todeta näistä kuntaliitoksista kun olen katsonut viime vuosien ajalta tilastoja haluan korostaa tätä vapaaehtoista tietä on tietyllä tavalla paradoksaalista että kun viime vaalikaudella haluttiin pakolla viedä kuntia yhteen niin kuntaliitoksia syntyi hämmästyttävän vähän

rouva puhemies

vaikuttaa tekniseltäkin mutta tässä on kuitenkin kysymys isosta voitosta kunnalliselle itsehallinnolle ja suomalaiselle paikalliselle demokratialle arvoisa puhemies sanotaan että tikulla silmään sitä joka vanhoja muistelee enkä nyt hirveästi vanhoja muistele mutta totean sen että tällä kuluneella kunnallisvaalikaudella varovasti arvioiden ainakin satoja tunteja korkeasti koulutettujen hyväpalkkaisten viranhaltijoitten ja kuntien työntekijöitten aikaa on mennyt näitten erilaisten kuntarakenneselvitysten ja sote lausuntojen tekemiseen

ja sote uudistuksen sekä kuntarakenteen yhteys katkaistaan pidän erittäin positiivisena asiana sitä että edelleenkin uusi hallitus kannustaa vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin suomessa tarvitaan varmasti kuntaliitoksia jatkossakin mutta niiden täytyy lähteä liikkeelle kunnista itsestään kunnat itse tietävät mikä on paras mahdollinen selvitysalue mikä on paras mahdollinen strategisen kuntaliitoksen

kovaa tarvetta käydä keskustelua

näin tylsä mutta ei tässä niin hirveän kauan enää mene uudet elinvoimakunnat kun kuntien tehtäväksi tulee tämä elinvoiman edistäminen jatkossa tekninen puoli koulutus työpaikkojen yritysten luominen niin nämä tulevat varmasti jatkossakin tekemään kuntaliitoksia ja syytä niitä on varmasti myös valtion kannustaa mutta pakottaminen ei ole hyvä asia arvoisa rouva puhemies jatkossakin voidaan kuntarakennelain perusteella liittää yhteen sellaisia kuntia joiden taloudellinen tilanne on hyvin kriisiytynyt ja tällaisia erityisiä kuntajakoselvityksiä voidaan pitää perusteltuina ihmisten perusoikeuksien sosiaalisten perusoikeuksien kannalta että kaikki saavat koulutuspalveluita ja terveyspalveluita ja niin edelleen siellä paikallisella tasolla kuitenkin nyt on ilmennyt sellaista keskustelua joittenkin kuntajakoselvitysten ympärillä että on mahdollista että jos tietyllä alueella ajautuu jokin kunta talouskriisiin jos tämän kunnan kanssa määrätään kuntajakoselvitykseen sen naapurikuntia niin myös taloudeltaan terveet kunnat voivat joutua jopa pakkoliitoksen kohteeksi pakolla tapahtuvan kuntarajan muutoksen kohteeksi pitäisinkin tärkeänä että jatkossa pohdittaisiin miten kuntarakennelakia voitaisiin muuttaa sillä tavalla että kunta joka on hoitanut omat asiansa hyvin ei joudu kymmenien kilometrien tai jopa satojen kilometrien päässä olevan jonkun naapurikunnan talouskriisin takia pakolla tapahtuvan kuntaliitoksen kohteeksi tällainen riski on syntymässä muun muassa omassa kotimaakunnassani etelä pohjanmaalla missä vimpeli on nyt joutunut tähän niin sanottuun kriisikuntaselvitykseen ja jotkut sen naapurikunnat saattavat mikäli tämä erityinen kuntajakoselvitys menee loppuun asti joutua pakkoliitoksen kohteeksi vaikka niiden talous on aivan hyvällä tolalla

henkilöstön erityisen irtisanomissuojan kumoamista

vastuullisen ministerin ministeri vehviläisen tavoin korostaa sitä että jatkossakin kuntien on pysyttävä hyvinä työpaikkoina kuntien tulee olla hyviä työnantajia tulee harjoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja mihinkään ei ole kadonnut se uhkakuva että ei jatkossa enää saataisi osaavaa työvoimaa pidän tätä mahdollisuutta paikallisesti sopia tällaisesta irtisanomissuojasta ihan hyvänä esimerkkinä hallituksen edistämästä paikallisesta sopimisesta

rouva puhemies vapaaehtoisuus on oikea tie varmasti kuntaliitoksissa jatkossakin on hyvä että kunnat voivat itse tehdä hallinnosta ratkaisuja mutta kun edustaja kurvinen tuossa vanhoja hieman halusi muistella niin pöytäkirjaan on ehkä hyvä todeta myös se että viimeinen osapakkoliitos oli sipoon osien liittäminen mikä tapahtui keskustalaisen pääministeri matti vanhasen aikana tämä on tietysti tosiasia elikkä edellisen kokoomusjohtoisen hallituksen aikana ei yhtään pakkoliitosta suomessa toteutettu

käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä esitetään luovuttavaksi viiden vuoden irtisanomissuojasta ja tätä on lausuntokierroksella vastustanut aika laajasti työntekijäpuoli itse kuitenkin näen tämän uudistuksen ennen muuta niin että jokaiselle työtä tekevälle opettajalle lastentarhanopettajalle päivähoitajalle sairaanhoitajalle ja lähihoitajalle aivan varmasti kuntaliitosten syntyessäkin löytyy työtä mutta tämä nimenomaan helpottaa sitä että hallinto ja hallinto ja johtajarakenne voidaan tehdä tällaisissa tilanteissa saman tien ajanmukaiseksi niin että se on mahdollisimman toimiva ja joustava kaikista näkökulmista pidän tätä irtisanomissuojamuutosta hyvänä ja toki aina varmasti liitossopimuksissa voidaan jatkossakin erikseen sopia erilaisia ratkaisuja ei ei tämä varmasti tule tässä isoa muutosta aiheuttamaan arvoisa puhemies pidän tätä hallituksen esitystä erittäin kannatettavana ja hyvänä ja uskon että kuntaliitoksia suomessa tulee jatkossakin toteutumaan ja hyvä että ne tehdään kuntalaisten ja kuntapäättäjien

pakko kommentoida edustaja timo heinosen puhetta sillä tavalla että käytännössä jalasjärven kunnan ajoivat pakkoliitokseen edelliset kataisen ja stubbin hallitukset käytännössä annettiin vaihtoehto liittyä se oli käytännössä pakkoliitos joko seinäjokeen tai sitten kurikan kaupunkiin kunta oli hoitanut oman taloutensa hyvin mutta tämän koulutuskuntayhtymä ongelman takia mitään armoa valtio ei antanut ilmeisesti silloisen kokoomuslaisen kuntaministerin piti jotakin aikaansaannoksia ja joku pakkoliitos saada aikaan ja joku kuntaliitos suomessa kun keskustan aikana niitä ilmeisesti tuli enemmän ja kokoomus ei saanut mitään aikaan vaikka ärhentelyä oli kovasti

arvoisa rouva puhemies tästä on nyt turha lähteä sen enempää kinastelemaan edustaja kurvinen tietää hyvin sen minkä takia jalasjärven kunta ajautui taloudellisiin ongelmiin minkälaisia päätöksiä siellä oli tehty ja kenen johdolla sitä on nyt turha tässä enää sen sen enempää läpikäydä mutta edustaja kurvinen mielestäni mielestäni äsken te kuitenkin kannatitte sitä että jatkossakin taloudellisista syistä näitä voidaan tehdä ja se myös säilyy tässä lainsäädännössä taloudelliset syyt sellaiset joissa palveluita ei pystytä täyttämään ovat jatkossakin peruste sille että jonkun täytyy päätöksiä tehdä jos niitä ei sellaisessa tilanteessa kunnissa synny kun rahat eivät riitä ja palveluita ei enää pystytä

puhemies haluan edustaja heinosen muistia virkistää sikäli että viime vaalikaudella kunta ja sote asiat olivat kauniisti ristikkäin yhdessä toistensa kanssa ja lavia liitettiin tahdonvastaisesti poriin viime vaalikaudella nyt kylläkin yksi lavian kyläyhteisö haluaa liittyä kankaanpäähän toivon sille valtioneuvostossa hyvää menestystä

arvoisa rouva puhemies todellakin myös tarvasjoen kunta koki saman saman kohtalon minäkin asun sellaisessa sellaisessa kunnassa jossa ovat yhdeksän vuotta olleet päällä nämä säännöt mitkä nyt puretaan onhan se niin että fuusiossa tehdään se yrityksissä tai kunnissa ne edut eivät koskaan tule itsestään ne joudutaan hakemaan eli jos meillä on tämmöinen säännös päällä niin niin kunnat eivät ole pystyneet sopeutumaan riittävästi sen takia on hyvä että tällainen säännös nyt todella puretaan ja pitää hallitusta oikein erikseen kiittää

järki on viimein voittanut neljän tuhlatun vuoden jälkeen kuntia olisi pitänyt kuulla jo aiemmin voimassa oleva laki on on pakottanut kuntia turhiin selvityksiin joille ei alun perinkään voinut olla tuloksia koska tiedettiin ettei liittymishaluja ole jouduttiin silti selvittämään nyt pakko poistuu kunnat selvittävät jos niiden kannattaa selvittää viiden vuoden irtisanomissuojan poistuminen on on hyvä asia tämä on koko ajan ollut nykyiselle työelämälle vieras ajatus missä yksityisissä yrityksissä toimittaisiin samoin arvoisa puhemies toivotan vauhtia tämän lakimuutoksen käsittelyyn arvoisa

rouva puhemies tämä hallituksen esitys on pääosin myönteinen ja myös kdn tavoitteiden mukainen hienoa tässä on se että kunnilla on nyt mahdollisuus päättää itse irtisanomissuojasta ja he pystyvät tekemään tekemään sen harkinnan paikallisten olosuhteiden mukaan ja alueiden tarpeiden mukaan myöskin se on tässä tietysti harmillista jos yhdistymisporkkanat eli yhdistymisavustukset viedään ja huonoa on myös se että kuntapäättäjien näkökulmasta tämä tämä on hieman tempoilevaa kun rakenneuudistuksia muutetaan vaalikausittain pidemmän linjan strategiaa miten hyvinvointipalvelut turvataan jokaisessa suomen kolkassa tarvitaan haluan kysyä ovatko kuntien yhdistymiset enää hallituksen tavoitteena tavoitteleeko hallitus enää vahvaa kuntaa vaiko pelkästään vahvaa maakuntaa kuulimme viime viikolla myöskin hallituksen kärkihankkeista ja niihin kuuluvista reformeista sotesta kuntien velvoitteiden karsimisesta ja tulevaisuuden kunnasta ja niin edelleen ja hallitus on luvannut että nämä uudistushankkeet viedään eteenpäin parlamentaarisen valmistelun kautta ainakin soten ja tulevaisuuden kunnan kohdalla haluan kysyä kysyä ministeriltä onko näin

arvoisa rouva puhemies yhdenvertaisuudesta on puhuttu eduskunnassa edellisellä kaudella ja myös tällä kaudella hyvin useaan otteeseen pidän hyvänä lakiesityksessä olevaa viiden vuoden irtisanomissuojan purkamista toivon kuitenkin että se ei johda kunnissa vääränlaisiin toimintatapoihin vaan vaan neuvotteluja käydään myös paikallistasolla ja sitä paikallista sopimista voidaan myös siellä harrastaa tämä viiden vuoden irtisanomissuojan purkaminen yhdenvertaistaa sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön samalle viivalle nimittäin edellisellä kaudella hyväksymämme kuntalakihan sisälsi jo siinä pykälän jolla terveydenhuollon henkilöstölle ei myönnetty minkäänlaista irtisanomissuojaa eli kun meille on tulossa sosiaali ja terveydenhuollon uudistus niin on on odotettavissa että henkilökuntakin joutuu ehkä liikkumaan ja siirtymään erilaisiin työkohteisiin siinä mielessä näen tämän hyvänä ja eikö ole myös näin arvoisa ministeri että tämä yhdenvertaisuus tulee toteutumaan nyt kun tämä viiden vuoden irtisanomissuoja tästä puretaan

arvoisa rouva puhemies kuntarakennelain muuttaminen on on todellakin tervetullut kunnat kuten täällä kuultiin ovat vastustaneet tätä alusta alusta alkaen yksistään pääkaupunkiseudulla tuli näille selvityksille satojentuhansien eurojen hintalappu todella turhaan heitettyä rahaa

täällä hallitusohjelmassa mainitaan näin että sipilän hallitusohjelman mukaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistus perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin nyt tulee uudet itsehallintoalueet jotka eivät suinkaan noudata nykyisiä kuntarajoja kysyisin ollaanko tässä menossa nyt ojasta allikkoon kun ministeri on paikalla ja tuleeko näistä uusista itsehallintoalueista sitten sellaisia joihin pakotetaan jollain muulla tavalla kunnat mukaan

arvoisa rouva puhemies tämä kuntarakennelakihan oli kaksikin kertaa edellisellä vaalikaudella täällä eduskunnassa käsittelyssä ja siihen tehtiin muutoksia ja viimeksi sitä käsiteltiin viime huhtikuussa muistan tuolloin käyttäneeni puheenvuoron jossa toin esille sen että tämä on aika monelta muultakin osin kyllä mitä silloin oltiin muuttamassa semmoinen että kaipaisi ajantasaistamista yksi minkä nostin esille on se että kun oli nähtävissä se että tämä sote uudistus ei tule etenemään kuntavetoisesti niin että se perustuisi vahvoihin kuntiin niin kyllähän tältä kriteeriltä joka tämän lain neljännessä c pykälässä on että siellä viitataan siihen että tarvitaan riittävän vahvat alueet vähintään kahteenkymmeneentuhanteen asukkaan asukaspohja ja niin edelleen on tietyllä tavalla pohja lähtenyt pois sen takia on on erityisen hyvä että hallitus on linjannut että kuntien yhdistymiset jatkossa perustuvat ennen muuta vapaaehtoisuuteen se että nyt tulee tämä itsehallintoalue tarkoittaa kyllä sitä että tulevaisuudessa kuntien rooli tulee erittäin merkittävästi muuttumaan ja ja se on aiheellinen kysymys mikä on tulevaisuuden kunta se on hyvä että sitä lähdetään laajasti nyt yli hallitus oppositio rajojen pohtimaan tämä tulee kyllä muuttumaan niin paljon että varmasti moni kuntapäättäjäkään ei ole vielä oivaltanut mitä tämä tulee tarkoittamaan sitten haluan vielä sanoa muutaman sanan tästä viiden vuoden vuoden irtisanomissuojasta on aivan ymmärrettävää että se on aiheuttanut aika laajastikin yhteiskunnassa sanotaanko epäoikeudenmukaisuuden tunnetta meillä samaan aikaan on merkittävä rakennemuutos jossa työpaikkoja on vähentynyt on ollut paljon irtisanomisia jotka ovat erittäin valitettavia ja silloin luonnollisesti yksityisen sektorin työntekijät eivät ole voineet oikein kokea oikeudenmukaiseksi että että kuntapuolella on tällaisia irtisanomissuojia näinkin pitkiä

puhemies pakko on aina huono sana niin kuin tässäkin salissa on viime viikkoina todettu useampaan kertaan ja sen takia on erittäin hyvä asia että tästä asiasta varsinainen pakko on nyt saatu sitten poistettua luotetaan siihen että tietävät kuntapäättäjät osaavat arvioida sen kannattaako mennä yhteen vai eikö kannata mennä yhteen selvitysten vaatimisen poistaminen niin ikään on hyvä asia näitä selvityksiä on nyt tehty vuosikausia paperia on kirjoitettu vaikka kuinka paljon ja asiat eivät ole edenneet mihinkään hyvä että tämä asia saadaan pikkuhiljaa pois päiväjärjestyksestä ja maailma menee eteenpäin

tosin hieman se kuulosti arvoisa ministeri vesitetyltä siellä oli aika paljon mahdollisuuksia vielä jatkaa tätä viiden vuoden suoja aikaa minun mielestäni olisi hyvä tietenkin että jokainen saisi pitää työpaikkansa mutta näissä tilanteissa missä me nyt olemme valitettavasti näin ei ole ja toivon että kunnat yhdistyessään löytävät kaikille työntekijöilleen paikan missä tehdä oikeasti työtä ettei sieltä muodostu semmoisia suojatyöpaikkoja myös nyt kun tämä asia saadaan eteenpäin toivon todella että tällä hallituksella olisi voimavaroja mahdollisuuksia viisautta luotsata sote maaliin ja saada vietyä se loppuun saada nämä kaksi asiaa yhteen jollakin tavalla siten että niistä tulisi kunnille sellaisia asioita jotka eivät tuo liian raskaita taakkoja sinne ja ennen kaikkea eivät tuo eivät tuo liian raskaita taakkoja kuntalaisille vaan että päästäisiin pikkuhiljaa semmoiseen normaalitilanteeseen ja kunnat pääsisivät tekemään ja uudet alueet tekemään sitä omaa yhteistyötään asukkaidensa hyväksi

arvoisa rouva puhemies tämän asian käsittelyn yhteydessä on varmaan hyvä kuitenkin tuoda ilmi se että tulevaisuudessakin kuntakentän rakenne elää ja hyvä niin on varmaan kaikkien mielestä hyvä että niitä raja aitoja murennetaan millä me myös saisimme kuntia helpommin liittymään toisiinsa mikäli siihen aitoa tarvetta alueella nähdään ja vapaaehtoisesti tähän päädytään täällä on puututtu monta kertaa viiden vuoden irtisanomissuojaan ja on ehkä myös hyvä muistuttaa että aikoinaanhan tämä viiden vuoden eduskunnassa yksimielisesti hyväksyttiin ministeri mannisen johdolla se on tässä keskustelussa hyvä tuoda ilmi toivoisin että kun asiaa lähdetään täällä eduskunnassakin käsittelemään niin siihen paneudutaan antaumuksella kuunnellaan myös henkilöstön edustajia ja tunnustetaan se että aina kun kuntaliitoksia tapahtuu niin totta kai sen uuden kunnan selkäranka niin kuin ne päättäjät on myös se motivoitunut henkilöstö jotta myös siitä kuntaliitoksesta saadaan parhaat tehot irti siinä mielessä ei varmaan ole tarkoituksenmukaista ja onneksi kukaan ei ole täällä lähtenytkään siihen että lähdettäisiin moittimaan henkilöstöä tai painamaan henkilöstöä edelleen alemmas joten arvostetaan sitä työtä mitä meillä kuntakentällä ammattilaiset tekevät jotta myös kuntakenttä on tulevaisuudessakin hyvissä käsissä itsekin ehkä tähän puheenvuoron loppuun kiirehtisin parlamentaarista valmistelua tulevaisuuden kunnasta koska kyllä aika sumussa kunnat joutuvat nyt eteenpäin menemään me tiedämme että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on jossain vaiheessa tulossa se tarkoittaa aikamoisia asioita meidän kuntakentällemme kun samalla on hirveä paine uudistaa väliportaan hallintoa siirtää useita eri tehtäviä kunnilta pois niin kysymys kyllä herää että mitä tulevaisuudessa kunta oikeasti tekee mikä tämä meidän kuntaperustaisen järjestelmämme tulevaisuus on tässä varmasti kannattaisi yhteistyössä ihan yli puoluepoliittisten rajojen tätä pohdintaa käydä toivoisin että nyt ministeri olisi aloitteellinen ja ottaisi laajasti niin koko

arvoisa rouva puhemies lämmin kiitos kuntaministerille tästä lakiesityksestä ja lämmin kiitos myös oppositiolle rakentavasta suhtautumisesta aivan kuten edellisessä puheenvuorossa kerrottiin henkilöstö on kunnan voimavara mutta tosiasiassa monet kuntaliitokset estyivät sen vuoksi että tuottavuutta ei pystytty lisäämään lisäämään sen takia että oli viiden vuoden koko kunnan henkilöstöllä se tarkoitti absurdeja tilanteita muun muassa niin että että johtoportaan henkilöt jatkoivat erilaisissa kehittämisen edistämistehtävissä niissä kunnissa joissa liitoksia tehtiin monesti jos kuntaliitoksia on tehty peräkkäin tämä irtisanomissuoja on jatkunut kohtuuttoman kauan on hyvä että se paikallisesti jatkossa sovitaan mutta yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa

arvoisa rouva puhemies

kun nämä kuntaliitokset otettiin agendalle silloisessa hallitusohjelmassa ei edes asiaa mainittu suoritettiin laaja selvitys kaikista silloin yli kaksituhatta asukasta käsittävistä kunnista kymmenen vuoden jaksolta joka vielä jaettiin kolmeen eri pituiseen jaksoon tavoitteena oli selvittää yksikköhintojen eroja erilaisissa kunnissa eri kokoisissa kunnissa mutta myös poliittisesti eri lailla värittyneissä kunnissa teollisuudesta tutun vähenevien kustannusten lain joka on yleinen varmaan kaikkien tuntema seuraava yksikkökappale on aina halvempi oletetaan sopivan myös myös palvelutuotantoon tämänaikainen professori loikkasen ja professori susiluodon selvitys on edelleenkin mielestäni varsin käyttökelpoinen ja uudempaakaan aineistoa ei ole tullut silmiini se löytyy muun muassa kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilta dea tutkimus nimellä siellä todella on laskettu näitä yksikköhintoja ja sen perusteella näyttää siltä että jos ei muita häiritseviä tekijöitä ole niin silloin kun kunnan väkiluku on kolmenkymmenentuhannen ja kuudenkymmenentuhannen välillä niin yksikköhinnat ovat pääsääntöisesti alhaisimmillaan varmaan tämän

vähenevien kustannusten lain mukaan helsingin pitäisi kuuteensataantuhanteen asukkaan kaupunkina olla yksikköhinnoiltaan ylivertainen oma kuntani sijaitsee kolmekymmentäviisi kilometriä helsingistä pohjoiseen ja meidän ero on noin runsaat kaksikymmentä prosenttia yksikköhinnoilla laskettuna todella näyttää siltä ettei myöskään poliittinen väri vaikuta siihen miten kustannukset kehittyvät mutta suomen erityisolosuhteet kyllä vaikuttavat siihen että lapissa pitkät matkat ja pieni volyymi kuntapalveluissa ilmeisenä syynä siihen että kunnalle on kallista tuottaa niitä kuuttasataa palvelua jotka järjestämisvastuulla ovat se että edellisessä kuntauudistuksessa sovittiin viiden vuoden karenssista häiritsi kyllä työmarkkinoita enemmän kuin uskottiin alun perin silloin varmaan ajateltiin kun lakia sorvattiin että suurten ikäluokkien eläköityminen automaattisesti avaa tämän pattitilanteen näin ei käynyt nyt jos kuntia yhdistetään uskon ensisijaisesti siihen että paikalliset henkilöt jotka ovat vastuussa kunnan luottamustehtävissä tai virkavalmistelussa tuntevat olosuhteet niin hyvin että tällaista kaiken kattavaa lakia ei pitäisi tehdä sen sijaan kunnan pitäisi saada valtion tukea esimerkiksi elinkeinoasioissa tai hallinnon kehittämisessä tai vastaavissa ei tässä myöskään syytön ole kuntaliitto joka on jättänyt aika lailla voimavaroja vain valtion ja kuntien väliseen edunvalvontaan vaatimalla enemmän rahoitusta kunnille valtiolta tai jotain muuta kehittämisessäkin olisi ollut paljon mahdollisuuksia sanon tämän sen johdosta että kun tästä aineistosta noin kolmestasadasta kunnasta hakee verrokkikuntia niin kymmenen viiva kahdenkymmenen prosentin kustannuserot eivät ole mitenkään poikkeavia kun kuntapuolella kuitenkin kaikki prosessit ovat julkisia niissä ei ole mitään liikesuojaa kaikki ovat nähtävissä ja monet myös hyvistä menestystarinoistaan muille kertovat olisi syytä että kuntapuolella jonka edustajia täällä on runsaasti oltaisiin enemmän kiinnostuneita niistä hyvistä suorituksista mitä muualla on aikaansaatu viime viikonvaihteessa minulla oli tilaisuus olla vierailulla eräässä suomen harvimmin asutuista savukoskella ja kunnanjohtaja joka siellä toivotti minut läksiäismatkalle lähetti terveisiä että eero olisit erinomainen kansanedustaja jos hoitaisit kolme uutta työpaikkaa savukoskelle keravalla kolmesta nyt ei oikein olla vielä innostuneita ehkä kolmestakymmenestä mutta elinkeinoelämän vauhdittaminen johtaa työttömyyden kannalta parempaan tilanteeseen ja myös kunnan elinomaisuuteen palkkatulojen ja yhteisöverojen kautta valtion tulisi tätä kautta tukea kuntaa ja jättää varsinainen päätös kunnan liittymisestä oli se sitten osakuntaliitos tai suoraan yhdistyminen paikallisten vastuulle lopuksi ehkä tähän sipoon asiaan jonka tunnen hyvin sääliksi käy sipoota joka kehitti omaa aluettaan ja joutui sen luovuttamaan oikeastaan aika katalan tempun seurauksena nyt myöhemmin on käynyt ilmi että sillä alueella piti kaavoittaa natura ynnä muut rajoitteet estävät sen käytön aika pitkälti kiitoksia

arvoisa rouva

puhemies haluaisin kiittää edustaja lehteä erinomaisesta puheenvuorosta ja siitä että tunnustettiin että meidän kuntakenttämme on hyvin erilainen ja diverssi suomi koostuu erilaisista alueista erilaisista kunnista ja kaiken päätöksenteon tulee kunnioittaa sitä monipuolisuutta ja ottaa huomioon ne alueelliset erityispiirteet joita tässä tässä maassa on eräs entinen ministeri totesi viime vaalikaudella että kuntarajat eivät kuulu kunnallisen itsehallinnon piiriin olen äärettömän ilahtunut siitä että hallitus on nyt ottanut kannakseen sen että kyllä itse asiassa kuntarajat kuuluvat kunnallisen itsehallinnon piiriin

arvoisa rouva puhemies jo hallitusneuvotteluissa neljä vuotta sitten keskusteltiin vakavasti viiden vuoden irtisanomissuojan lakkauttamisesta silloin kuitenkin päädyttiin siihen tulokseen että siitä pidetään kiinni ja syykin oli hyvin yksinkertainen

ja kunnanjohdon innokkaaksi kuntaliitoksille tietenkin nyt kun muutoksia tehdään on aina uhka muuttuuko nyt sitten kunnanjohto haluttomammaksi tehdä näitä muutoksia kun ajatellaan kunnan työväkeä ole kovinkaan huolissani suorittavan portaan asemasta koska hoitavia opettavia korjaavia käsiä kunnissa tarvitaan ja etenkin kun muistetaan kuinka paljon väkeä kunnista on jäämässä eläkkeelle tulevina vuosina niin tarve on aivan ilmeinen

arvoisa puhemies edustaja kurvinen totesi tuossa alussa että nyt kuntarakenne ja sote uudistus erotetaan toisistaan näin varmaan on mutta tosiasiassa meillä on kuitenkin käsissä suomen historian suurin kuntauudistus sote ja aluehallinnon uudistus muuttaa kuntia todella paljon minä näen että tämä aluehallinto sinänsä on on hyvä mutta ei voi sanoa etteikö tässä olisi kyseessä tosiasiallinen kuntauudistus meillä todellakin täytyy nyt miettiä uusiksi mikä se on se tulevaisuuden kunta mitä se tekee

ja erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelun ja ohjaamisen näkökulmasta yhtenäinen kunta olisi olisi tarkoituksenmukainen niinpä kysyisin oikeastaan samaa kysymystä arvoisalta ministeriltä kuin edellinen puhuja onko riittäviä kannusteita edelleen tehdä kuntaliitoksia niissä tilanteissa kun se yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta olisi tarpeellista

puhemies jaan edustaja sarkkisen huolen siitä että kyllä meidän pitää jatkossakin kuulla tässä sote uudistuksessa ja aluehallinnon uudistuksessa alueita pitää tulla viestiä esimerkiksi siitä mihinkä uuteen itsehallintoalueeseen yksittäinen kunta kuuluu kyllä tässä pitää sellainen asento ottaa kaikissa hallinnon uudistuksissa että

arvoisa rouva puhemies aivan kuten täällä edustaja östman totesi tämä kuntarakennelain muuttaminen kyllä pääasiallisesti noudattelee niitä tavoitteita mitä kristillisdemokraateilla on ollut ennen vaaleja ja me olemme tyytyväisiä siitä että tämä velvollisuus selvittää näitä yhdistymisiä poistuu eli vapaaehtoisuutta korostetaan ja toisaalta myöskin tästä että tämä irtisanomissuoja tulee paikalliseen harkintaan tässähän erityisen ongelmallista on ollut se että kun irtisanomissuoja on ketjuuntunut meillä esimerkiksi tuolla kunnissa tietyillä alueilla joilla kuntaliitos on seurannut toinen toistansa niin on tapahtunut juuri sitä että että tämä ketjuuntuminen on ollut kaikkien niitten säästötavoitteitten vastaista mitä näille kuntaliitoksille on asetettu mutta niin kuin täällä useissa puheenvuoroissa on sanottu kyllähän tämä oikeastaan on vasta avaus sille kaikkien kuntauudistusten äidille elikkä sotelle mikä on tulossa meillä on käyty liian vähän sitä ideologista keskustelua siitä mikä on tulevaisuuden kunta suomessa meillä tällä hetkellä kunnalla on hyvin vahva itsehallinnollinen asema mutta myöskin sitten järjestämisvastuu on siihen liittyen laaja nyt jos ajatellaan että puolet henkilöstöstä monissa kunnissa ja yli puolet budjetista siirtyykin näille itsehallinnollisille alueille niin voi kysyä mikä on sitten se tulevaisuuden kunta toivottavasti se ei ole sellainen ranskalainen puisto osastokunta jossa päätetään lähinnä sitten näistä viheralueista

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja lehteä ja edustaja antti kurvista vankan kokemuksen perusteella lausutuista sanoista edustajat lehti ja myös kurvinen kiinnittivät huomiota juuri siihen että pakko sana johon edustaja tolppanenkin hyvin viittasi aiheuttaa suomalaisissa väristyksiä selkärangassa ja sitä pitäisi nyt kun asenteet tässä muuttuvat kunnioittaa valtavasti tuolla aluehallinnossa ja kuntahallinnossa juuri ihmisten mieli on sellainen että kun pakko sana alkaa häämöttää tehdään myös hätäpäissään tai kokonaisuuden kannalta epätaloudellisia ratkaisuja jotka sitten ovat molempien riesana vastaisuudessa siitä pitäisi päästä eroon ja kunnioittaa sitä tahtoa pitkälle mitä kuntalaiset edustavat kuten vastauspuheenvuorossa aikaisemmin mainitsin hyvänä esimerkkinä on nyt että kun lavia liitettiin pakolla vastoin tahtoaan poriin siellä yksi kyläyhteisö jossa asuu sataneljäkymmentäseitsemän henkilöä haluaa osaliitosta kankaanpäähän jossa kaupunginhallitus ja valtuusto ovat yksimielisesti sitä tukeneet kyläyhteisö joka on aivan lähellä kankaanpäätä mutta hyvinkin etäällä porista palveluiltaan sopisi juuri siihen missä ovat tottuneet käymään sellaista tahtoa pitäisi kunnioittaa jos maanmittauslaitos lausunnossaan on lausunut ole mitään negatiivista nähtävissä vaan antavat myönteisen kannan tuohon päätökseen toivon että asia joka tulee lähiaikoina valtioneuvostoon voisi tämän uuden asenneilmaston mukaisesti tulla päätettäväksi

edustaja räsänen käytti hyvän puheenvuoron tämän viiden vuoden irtisanomissuojan historiasta sehän tulee sieltä ministeri mannisen ajoilta jolloin paras hanketta lähdettiin ajamaan tämä lupaus viiden vuoden irtisanomissuojasta kunnan henkilöstölle kuntien liittyessä oli eräs porkkana siinä isossa kuviossa jossa sitten saatiin aikaan kuntien liitoksia ja kuntarakenne lähti hyvään suuntaan kehittymään nyt näyttää siltä että aika on ajanut tämän viiden vuoden irtisanomissuojan ohi ja tarvitaan muita porkkanoita se on tehnyt tehtävänsä kuntaliitoksia on syntynyt ja kuntarakenne on kehittynyt hyvään suuntaan arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä on kuitenkin yksi kohta jota pitää vähän pohtia valiokuntakäsittelyssä se liittyy niiden kuntien henkilöstön asemaan joissa vuoden kaksituhattakuusitoista aikana nyt sitten toteutetaan jo

kuntaliitos kun ne kuntaliitokset neuvoteltiin näiden kuntien kesken silloin voimassa olevassa lainsäädännössä oli tämä viiden vuoden irtisanomissuoja olemassa nyt tämä uusi laki tarkoittaa sitä että vuonna kaksituhattakuusitoista kuntaliitosten toteutuessa viiden vuoden irtisanomissuojaa ei enää ole olemassa näiltä kaikilta kunnilta on pyydetty lausunto ja ne ovat sillä kannalla että tätä irtisanomissuojaa ei tarvita siltä osin asia näyttää aika selvältä mutta sillä henkilöstöllä joka on ollut näissä kunnissa prosessissa mukana yt neuvotteluissa on tietysti omat ajatuksensa ja varmasti omia pettymyksiä tätä täytyy tarkastella valiokunnassa vähän tarkemmin

ja sote uudistus toimi ikään kuin kenkälusikan asemassa jotta pienet kunnat saadaan kytkettyä toisiinsa nyt kuntauudistusta toteutetaan aivan oikein palvelut edellä ja sote itsehallintouudistus vaikuttaa varmasti myös kuntarajoihin kysymys tulevaisuuden kunnasta on hyvä ja tarpeellinen mutta kaikkein tärkein kysymys on mikä on valtion itsehallintoalueen ja kuntien välinen työnjako sote uudistus ei ole enää vain pelkkä sote uudistus vaan ennen kaikkea valtion ja aluehallinnon uudistus joka piirtää soten ohella myös maankäytön toisen asteen koulutuksen liikenteen ja työllisyyspalveluiden järjestämisen tulevaisuuden uusiksi on hienoa että nyt on sote uudistusta kuntauudistusta yksi ja sama käytännössä viety eteenpäin asiantuntijatiedon pohjalta joka muun muassa tuomas pöystin raportissa näkyi hyvin selvästi valitettavaa on se että parlamentaarisesta valmistelusta ei ole nyt tietoakaan kolmen aikaan tänään on ensimmäistä kertaa seurantaryhmä mutta onko kysymys siitä että hallitus on siinä auton kuskin paikalla ja oppositio on takapenkillä ja saa seurata viimeksi ministeri rehula totesi että tänään kolmen aikaan on näytön paikka joko oppositio sitoutuu siihen mitä sanotaan tai voi poistua ovesta toivon että uudistusta lähdetään viemään myös valmistelun osalta parlamentaarisesti jotta oppositio voi antaa kaiken tukensa hallituksen hyvälle työlle tässä asiassa

puhemies käsittelyssä oleva kuntarakennelain muutosesitys on mielestäni hyvä ja perusteltu ensinnäkin tämä selvityspakon poistuminen on erittäin hyvä koska kunnat itsessään tietävät omissa suunnitelmissaan ja viisaat valtuutetut osaavat päättää virkamiesvalmistelun jälkeen onko kuntaliitostarvetta vai eikö ole sellainen pakollisten pakollisten selvitysten tekeminen jota viime vaalikauden aikana sai kunnissa tehdä niin moni virkamies ja niin moni luottamusmies otti niihin kantaa valtava kaaos oli vain selvitystä selvityksen perään ja kaikki meni ihan hukkaan onneksi se aika on nyt ohi ja tässä on palattu järkeville linjoille elikkä on aivan oikein että selvityspakko poistuu toisena asiana

se luo myös sitä uutta potentiaalia siihen yhteiseen päätöksentekoon kuntalain ideahan on että nimenomaan päätösvalta on yhdessä kuntalaisilla ja kuntalaiset tuntevat itsensä tarpeellisiksi siinä prosessissa kun tehdään omaa aluetta koskevia päätöksiä jos pakolla lähdetään viemään tässä maassa tunnetusti sillä on kovin huono kaiku toisena asiana arvoisa puhemies tästä irtisanomissuojasta se on totta että se viiden vuoden irtisanomissuoja asia kun menee nyt tämän lain myötä historiaan se on erittäin hyvä asia kunnat osaavat tämänkin asian kyllä itse päättää ja pitää muistaa että kunnista on eläköitymässä valtava määrä ihmisiä ihan normaaliin hyvään tahtiin ja sehän tarkoittaa sitä että tämä pykälä joka aikoinaan viiden vuoden suojapykälä oli on käynyt tarpeettomaksi ja minä olen ihan varma siitä että kunta pitää tänä päivänä kiinni joka ainoasta osaavasta työntekijästä koska siellä on se ammattitaito ja tilalle uusien osaajien

uusien ihmisten esimerkiksi terveydenhuoltopuolella työhön saaminen on kovin vaikeaa uskon että tämäkin asia ratkeaa itsestään tähän ei tarvitse tämän kummempaa kuin että todetaan vain että tätä viisivuotissuojaa ei ole ja kunnat osaavat senkin asian ratkaista

rouva puhemies tässä edellisessä puheenvuorossa niin kuin monessa muussakin puheenvuorossa on tämä niin sanottu selvityspakko ollut paljon esillä ja se sai paljon kritiikkiä viime hallituskaudella mutta olen aina ihmetellyt että mikä paha

pakkoliitoksia mutta se että vastustetaan selvityksiä on merkki siitä että että kuntapäättäjät ilmeisesti pelkäävät sitä että se se selvitys tuottaisi erilaisen vastauksen kuin he itse toivoisivat

arvoisa rouva puhemies kysymyksessähän on hyvin odotettu ja toivottu uudistus nimenomaan mitä tulee kysymykseen irtisanomissuojasta luonnollisesti vastuullinen työnantajakunta ja kehittyvä edistyvä kunta pyrkii hyvään henkilöstöpolitiikkaan myös vastaisuudessa eikä siihen että kuntatyöntekijöitä siirretään lahtipenkkiin ja giljotiini toimii eräällä tavalla tämä lakiesitys peilaa sitä että nyt on kuljettu yksi tie loppuun tulen itse kuopiosta jota käytetään valtakunnallisena esimerkkinä siitä miten on kertautunut useiden kuntaliitosten kautta tämä viiden vuoden irtisanomissuoja ja nimenomaan sellaisista tehtävistä joissa on tarpeettomia päällekkäisyyksiä ei ole voitu henkilöitä siirtää toisiin tehtäviin tai jopa meillä suomessa on hieno pitkä kunnallisen itsehallinnon perinne se on osa kansalaisdemokratiaamme ja sillä on perustuslain suoja kaiken kaikkiaan kunnallinen kuntarakenne on voimakkaassa murroksessa kuntakenttä on murroksessa uskon että tulevaisuuden kunta ymmärretään entistä syvemmin ihmisten yhteisönä jota se alun pitäen merkitseekin sana gemeinde mikä on johdettu saksasta kuvaa nimenomaan yhteisöä ja nähdään ja ymmärretään entistä syvemmin

vielä täydentää tuota edellistä puheenvuoroa sikäli että hallitus on oikealla tiellä kun se ei välittömästi lopeta näitä

vaan se on sellainen psykologinen seikka myös joka pakkoa vastapäätä helposti tekeekin myönteisen päätöksen kun siinä on pieni porkkana mukana se on vielä vuoteen seitsemässätoista voimassa niin että se voisi kiihdyttää niitä vielä tekemään jotka ovat empineet ja ja empineet että pakolla ei kyllä mennä mutta kun pieni porkkana on mukana niin itse päättää

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaviisitoista alussa voimaan tulleen valtionosuusjärjestelmän yksi harvoista kriteereistä joka pysyy entisellään uudessakin järjestelmässä on syrjäisyys tämä pahimmillaan voi ajaa kunnan kriisikunnaksi kuntien syrjäisyysluku muodostuu jatkossakin kahdesta väestöpohjaindeksin summasta toisessa mitataan kyseessä olevan kunnan väestöllisestä keskipisteestä kahdenkymmenenviiden kilometrin etäisyydellä oleva väestömäärä toisessa viidenkymmenen kilometrin etäisyydellä epätasa arvoa aiheuttaa etäisyyden mittaaminen niin sanottua linnuntietä eli laskennassa ei huomioida muun muassa vesistöjen kiertämisestä aiheutuvaa lisämatkaa niinpä vesistöjen pilkkoma kunta voi saada valtionosuuksia suhteessa paljon enemmän kuin kunta missä etäisyys suurempiin väestökeskittymiin on maanteitse käytännössä sama rääkkylän kunta saaristoisimpana ja vesistöjen pilkkomana on selvä väliinputoaja tässä syrjäisyyttä mittaavassa laskennassa rääkkylän kunnan saama valtionosuus vuodelta kaksituhattaviisitoista syrjäisyyden perusteella on seitsemänkymmentäviisi euroa asukasta kohti vastaavasti kaikkien pohjois karjalan syrjäisyyskertoimen kuntien keskiarvo on peräti yli kaksinkertainen eli sataviisikymmentäseitsemän euroa on selvää että saaristolaisuus ja vesistöisyys aiheuttavat lisäkustannuksia saaret ja vesistöjen saartamat alueet ovat yleensä syrjässä taajamista ja keskittymistä sekä palveluista keskusten tasoisten palveluiden järjestäminen ja saavuttaminen on syrjäseudulla hankalaa ja kallista kuntien on kuitenkin järjestettävä jokaiselle asukkaalleen palvelut yhdenvertaisen saatavuuden mukaisesti toivoisinkin että syrjäisyysperusteita tarkasteltaisiin vielä uudelleen jokaisen kunnan kohdalta
ministeri vehviläinen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies kiitos tästä rakentavasta ja hyvästä keskustelusta ja evästyksistä mitä on tullut aika laajasti kyllä muihinkin aiheisiin kuin pelkästään tähän kuntarakennelain muutokseen täällä on käytetty monia oikein hyviä puheenvuoroja ja minusta muun muassa edustaja räsänen sanoi aivan oikein tästä että tulevaisuudessakin kuntakentän rakenne elää ja näin se muuten on että että olipa kysymys pakosta tai vapaaehtoisuudesta niin kyllä toki kunnat pohtivat omassa keskuudessaan ja vaikka itse viime vaalikaudella olin arvioimassa opposition penkiltä hallituksen toimia niin ajattelen kyllä sillä tavalla että tietysti sillä että käydään kunnissa keskustelua näistä kuntaliitoksista ja yhteistyöstä muiden kuntien kanssa on tietynlainen aina eteenpäinvievä voimakin en pidä hyvänä sitä että kunta supistuu vain itseensä päin eikä halua käydä semmoista yhteistyökeskustelua yli kuntarajojen ehkä sellaisen hyvän näkökulman voisi ottaa sitten yksi teema on täälläkin ollut taas ylitse muiden eli tulevaisuuden kunta minä totean sen että se tehdään myös parlamentaarisesti minulla oli viime perjantaina viimeksi

on tosi tärkeätä että meillä on yli puoluerajojen yhteistä pohdintatyötä siihen mikä se tulevaisuuden kunta on onko se elinvoimakunta vai mikä se on meillä on seuraavat seuraavat kuntavaalit huhtikuussa kaksituhattaseitsemäntoista joten on tärkeätä että

tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä viiva keskustelun aloittaa ministeri stubb olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä tänään on tulevan vuoden talousarvioon liittyviä verolakeja ja lienee paikallaan sanoa muutama sana hallituksen veropoliittisesta linjasta ylipäätään sen tärkeimpiä kulmakiviä ovat hallitusohjelman kirjaukset siitä että kenenkään työn verotus ei tällä hallituskaudella kiristy ja maailman korkeimpiin kuuluva kokonaisveroasteemme ei nouse lisäksi pyrin valtiovarainministerinä pitämään huolta siitä että hallituksen harjoittama talous ja on johdonmukaista ja ennustettavaa sekä perustuu mahdollisimman pitkälle tutkittuun tietoon kaikilla näillä linjauksilla on sama tärkeä päämäärä eli kannustaa suomalaisia työhön ja taloudelliseen toimeliaisuuteen jotta hyvinvointimme rahoituspohja voitaisiin turvata myös tuleville sukupolville haasteenamme on saada talouskasvu käynnistymään ja työllisyys kasvuun samalla kun pyrimme julkisen talouden tasapainoon ja velkaantumisen taittamiseen yhtälö on vaikea julkisen talouden tasapaino vaatii myös verotuksessa kiristäviä toimenpiteitä jotka huonosti valittuina heikentävät talouskasvua ja työllisyyttä siksi veropolitiikan valintoja on mietittävä hyvin siten että yrittäjyyden ja työnteon ja sitä kautta orastavan kasvun edellytyksiä ei verotuksen valinnoilla heikennetä meille suomalaisille tärkeät palvelut eli päiväkodit terveyskeskukset vanhainkodit peruskoulut sekä hyvinvointiyhteiskunnan tulonsiirrot rahoitetaan työllä mitä enemmän suomeen syntyy yrityksiä jotka työllistävät ja maksavat veroja sitä paremmin suomi voi siksi tämä hallitus haluaa panostaa työhön ja yrittäjyyteen kaikki päätöksemme tähtäävät siihen että suomeen syntyisi hallituskauden aikana satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa myös hallituksen veropolitiikassa näkyy näkyy työtä arvostava ja työntekoon kannustava linja otan tästä kolme esimerkkiä ensimmäinen heti ensi vuoden alusta kevennämme pieni ja keskituloisten suomalaisten työn verotusta neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla työtulovähennystä korottamalla tarkoitus erityisesti vähentää työn vastaanottamiseen liittyviä kannustinloukkuja sekä tehdä pienipalkkaisenkin työn tekemisestä nykyistä kannattavampaa työvoiman aktiivisuuden lisääntyminen kasvattaa myös kotimaista kulutusta ja lisää sitäkin kautta vauhtia talouteen toinen esimerkki hallitus tekee myös ansiotason ansiotason indeksitarkastuksen työn verotukseen kaikilla tulotasoilla tämä tarkoittaa sitä että vaikka ansiotaso nousee kenenkään työn verotus ei kiristy vuonna kaksituhattakuusitoista veroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksiä vastaava yhden pilkku kahden prosentin tarkistus jonka arvioidaan keventävän työn verotusta noin sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa kolmas esimerkki työn verotus kiristyy hallituksen toimin vain kaikkein suurimpien ansiotulojen osalta kun solidaarisuusveron alarajaa lasketaan koskemaan myös toiseksi ylintä tuloluokkaa noin

vuosituloja solidaarisuusveron laajeneminen koskee vuosia kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista ja on siis määräaikainen myös pääomatulojen korkeinta veroprosenttia korotetaan kolmestakymmenestäkolmesta kolmeenkymmeneenneljään prosenttiin kyseessä olevat toimenpiteet varmistavat että jokainen meistä osallistuu talouden kuntoon saattamiseen leikkaukset ja kiristykset koskevat jokaista suomalaista arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan työn verotuksen osalta hallituksen verolinja on ensi vuonna lähes kuusisataa miljoonaa euroa keventävä tämä on arvovalintamme haluamme tehdä työnteosta ja työllistämisestä nykyistä kannattavampaa tuloveroasteikkolakiin sisältyy työn verotuksen muutosten lisäksi myös muita yksityiskohtia kuten asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen sekä luovutustappion muuttaminen vähennyskelpoiseksi kaikista pääomatuloista

euroa tai enintään viisisataatuhatta euroa siten että lahjoituksen voi vähentää ansiotuloverotuksestaan kannustan kaikkia kynnelle kykeneviä suomalaisia tarttumaan tähän mahdollisuuteen kyseessä on yksi parhaista tavoista sijoittaa tulevaisuuteen arvoisa rouva puhemies hallitus jatkaa verotuksen painopisteen siirtämistä pois työn ja yrittäjyyden veroista veroista kohti kulutus ja haittaveroja tänään käsillä olevat verolait energia verotuksen auto ja ajoneuvoveron tupakkaverolain sekä jäteverolain muuttamisesta sisältävät pääasiassa verojen korotuksia haittaverojen korotuksella hallitus pyrkii fiskaalisen verotuottoja lisäävän vaikutuksen ohella kannustamaan ympäristöystävällisempiin ja terveyden kannalta järkeviin valintoihin energiaverotuksen osalta seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron nettoveron kirityksellä taistellaan lämmityksen ja työkoneiden polttoaineiden hiilidioksidipitoisuutta vastaan korotukset koskevat kivihiiltä maakaasua sekä kevyttä ja raskasta polttoöljyä suurin veronkorotus koskee kivihiiltä koska sen hiilidioksidipitoisuus on korkein ja siten maakaasun ja turpeen kilpailukyky suhteessa kivihiileen paranee hieman energiaintensiivinen vientiteollisuutemme saa osan kiristyksestä takaisin palautuksena jotta teollisuuden toimintaedellytyksiä ei liiaksi heikennetä tupakkaveron osalta hallitusohjelmassa on sovittu kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron korotuksesta hallituskauden aikana korotukset tehdään asteittain siten että nyt toteutetaan korotukset vuosien kaksituhattakuusitoista ja osalta ja ensi vuonna tupakkaveroa kiristetään kuusikymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa korotukset tehdään vaiheittain käyttäytymismuutosten kuten salakuljetusriskin kasvun minimoimiseksi jäteveron korotuksella tavoitellaan viiden miljoonan euron lisäverotuottoa valtiolle

korotus toteutetaan nostamalla kaatopaikalle toimitettavan jätetonnin veroa viidestäkymmenestäviidestä eurosta seitsemäänkymmeneen euroon ja tavoitteena on että verolla olisi myös voimakas ohjaava vaikutus kaatopaikkajätteen vähentymiseen ja jätteen ohjautumiseen entistä suuremmalta osin hyötykäyttöön

ajoneuvoveron korotus kulkevat käsi kädessä hallitus tavoittelee autokantamme uudistumista ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan suuntaan alentamalla uuden auton hankinnan yhteydessä maksettavaa autoveroa pienipäästöisten autojen osalta samalla rekistereissä ja liikennekäytössä olevien autojen ajoneuvoveroa korotetaan auton hiilidioksidipäästön perusteella arvoisa rouva puhemies käsittelyssä tänään on myös laki verotuksen oikaisemisesta oma aloitteisesti annettujen tietojen perusteella josta lienee paikallaan sanoa vielä muutama sana laki niin sanotusta tehokkaasta katumisesta on herättänyt paljon tunteita puolesta ja vastaan kyseessä on ensi vuonna toteutettava määräaikainen kokeilu jonka tavoitteena on saada tähän asti verotettavia tuloja maailmalla rikollisesti piilotelleita suomalaisia luovuttamaan verotietonsa oma aloitteisesti suomalaisille viranomaisille samalla myös tulevien vuosien verotuotot siirtyisivät verotettavaksi suomeen tehokasta katumista koskevan sääntelyn taustalla on taistelu harmaan talouden veropaon ja veronkierron torjumiseksi tehokkaan katumisen sääntelyä on käytetty eri puolilla maailmaa erityisesti veroparatiisimaiden kautta tehtyjen järjestelyiden aiheuttamien verotappioiden torjumiseen useassa valtiossa on ollut käytössä tehokkaan katumisen ohjelma joka on koskenut tiettyjä tulo ja varallisuustietoja kuten ulkomaille sijoitettuja varoja tehokkaan katumisen ohjelmat ovat tuottaneet osin suuriakin verotuottoja valtiolle esimerkiksi naapurissamme ruotsissa tehokas katuminen on tuonut vuosien kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattaneljätoista aikana noin kahdensadan miljoonan euron lisäverotulot mitä tehokas katuminen faktisesti sitten tarkoittaa kokeilulaki mahdollistaa ensi vuonna sen että verottamatta jääneet tulot voi ilmoittaa verohallinnolle ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia katujille määrättäisiin rangaistuksena verojen korotukset sekä verojen viivästymisseuraamukset kokeilun arvioidaan tuovan suomelle ensi vuonna noin kymmenen miljoonan euron lisäverotulot vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta voimaan astuva kansainvälinen sopimus automaattisesta verotietojen vaihdosta jossa suomikin on mukana lisää entisestään verorikollisten kiinnijäämisen riskiä vaikka automaattinen tietojenvaihto on tehokasta mikään keino ei koskaan ole aukoton näin ollen osa ulkomailla olevista varoista ja saaduista tuloista saattaisi jäädä tavoittamatta kiinnijäämisriskin kasvaessa tehokkaan katumisen sääntely kannustaa kuitenkin ilmoittamaan tulot suomeen sen sijaan että ryhdyttäisiin uusiin monimutkaisempiin järjestelyihin varojen piilottamiseksi arvoisa puhemies tässä tiiviisti esiteltynä tänään käsittelyssä olevat vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen liittyvät verolait
käynnistetään sitten seuraavaksi debatti pyydän osallistuvia ilmoittautumaan

rouva puhemies tässä minuutissa haluan sanoa teille arvoisa valtiovarainministeri stubb että teidän esityksessänne on paha valuvika ja se koskee pahoja valuvikoja mutta tämä yksi on erityisen paha eläkkeensaajien verotuksen yhdenmukaisuutta josta kaikki ovat olleet sitä mieltä että on väärin jos eläkkeensaaja maksaa enemmän veroa kuin palkansaaja esimerkiksi pitkän työn tuloksena nämä asiat korjattiin ja nyt hallitus on repimässä tämän kyseisen veroedun uudestaan auki se tarkoittaa arvoisa ministeri stubb että kaiken kaikkiaan keskimääräistä eläkettä tuhatkuusisataa euroa tienaava menettää noin kaksisataa euroa suhteessa saman verran tienaavaan palkansaajaan tämä on oikeudenmukaisuuskysymys tämä ei ole reilua ja tämä on kaiken kaikkiaan väärin te vielä itse ennen vaaleja sanoitte muun muassa helsingin sanomissa kymmenes neljättä että lupaamanne ansiotuloveron kevennykset koskisivat myös eläkkeensaajia ja sanoitte että tällä tavalla me pidämme huolen siitä että eläkeläisiä ei veroteta enemmän kuin palkansaajia ja eläkeläiset eivät tunne heitä kohdeltavan epäreilusti

puhemies valtiovarainministeri stubb te sanoitte että tällä niin sanotun solidaarisuusveron alarajan laskemisella joka sinänsä on hyvä asia huolehditaan siitä että kaikki osallistuvat näihin talkoisiin itse asiassa niillä joilla on kaikkein suurimmat tulot jotka ovat olleet solidaarisuusveron piirissä ei verorasitus kasva teidän olisi pitänyt tehdä aktiivinen päätös lopettaa solidaarisuusvero ei sen jatkamisesta se oli jo kehyksissä kysymys kuuluukin miksi ette ottaneet toista solidaarisuusveroluokkaa oikein isoihin tuloihin jolloin todella nämäkin olisivat osallistuneet toinen kysymys liittyy autoverotukseen onko mitään tolkkua siinä että samaan aikaan kun leikataan pienituloisilta eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta ja nyt te te olette leikkaamassa pienituloisten palkkoja te annatte kahdensadan miljoonan euron kädenojennuksen niille joilla on varaa ostaa uusia autoja ei tästä kyllä tasapuolisuutta saa
arvoisa rouva puhemies varsin haasteellinen tehtävä turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulopohja tilanteessa jossa pitäisi kannustaa ja verotus pitäisi pitää kohtuullisena minusta on oikein tämänkaltaisessa tilanteessa että luodaan työtulovähennys jossa työtä tekemällä ihmistä innostetaan maksamaan veroja ja saamaan siitä jonkinlainen kohtuullisuus ja se tuottaa tietenkin ongelmia me olemme tilanteessa jossa korjausvara on erittäin pieni suuntaamalla sinne tai suuntaamalla tänne ei kovin paljoa veropohjaan saada lisää tuloja minusta tässä tilanteessa on ehdottoman tärkeää että kannustetaan työn tekemistä ja niille ihmisille suodaan työtulovähennys tämä on ehdottomasti oikein tässä

arvoisa puhemies kyllä näyttää siltä että maamme eläkkeensaajat ovat nyt hämmentyneitä se oli kyllä ennen vaaleja tiedossa niin kuin äsken kuultiin tässä myös edustaja kallin osalta että keskusta viime vaaleissa ajoi kireämpää verotusta eläkkeensaajille suhteessa jos meidän yhteinen tavoitteemme on yrittää näinä vaikeina aikoina tukea ostovoimaa niin ostovoimaa on arvoisa keskusta se eläkkeensaajankin ostovoima eniten ehkä on mietityttänyt se että täällä salissa on tietysti paljon keskitytty näihin perussuomalaisten takinkäännöksiin oli sitten kyse kreikasta tai oli sitten kyse siitä että työmies on palkkansa ansainnut ja nyt pakkoleikataan palkkaa mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt todella se että valtiovarainministeri stubb totesi todella ennen vaaleja pitää katsoa mistä verotulot tulevat ovatko ne reiluja meidän perusfilosofiamme on se että eläkkeitä ei voida verottaa kovempaa kuin työtä eli eläkevero ja työvero samalle viivalle nyt te reväytätte jälleen tämän eron miksi tämä perusfilosofia on teillä muuttunut arvoisa valtiovarainministeri

arvoisa rouva puhemies minuutissa ei pysty kovin syvällisesti käymään läpi näitä erilaisia verolakikohtia mutta ottaisin oikeastaan kantaa vain nyt yhteen asiaan kun me mietimme millä tavalla hyvinvointiyhteiskunnan veropohja saadaan pitämään niin harmaan talouden torjunta on yksi niitä keskeisimpiä asioita tässä paketissahan on mukana mukana kylläkin tämä tehokas katuminen mutta kuitenkin samanaikaisesti hallitus leikkaa sieltä verohallinnon määrärahoista jos ajatellaan sitä niin kuin sanoitte että vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämä automaattinen tietojenvaihto tulee

palkkaamiseen tarvitaan myöskin lisää rahaa olisinkin kysynyt ministeriltä millä tavalla on varauduttu sitten tähän automaattiseen tietojenvaihtoon miten siellä verohallinnossa pysytään resursoimaan tarvittavat asiantuntijat näihin uusiin tehtäviin

se on ollut olemassa olevaa lainsäädäntöä mutta täällä suomessa nyt hallituksen esittämällä ratkaisulla on kyllä aikamoinen signaalivaikutus sitä kyllä ihmetellään miksi juuri nyt meillä kun automaattinen tietojenvaihto astuu voimaan kaksituhattaseitsemäntoista kun kansainvälinen yhteistoiminta niin oecdn piirissä kuin muutoinkin on koko ajan kiristymässä ja laittomasti rikollisuudella rahojaan piilottaneita ollaan saamassa jatkossa enemmän ja enemmän kiinni annetaan tällainen määräaikainen laki ja tavoitellaan vaatimatonta kymmenen miljoonan miljoonan summaa se signaalivaikutus on kyllä kiistatta se että nyt halutaan päästää pälkähästä jonkinlainen joukko rikollisella tavalla rahojaan piilottaneita

vähemmän on puhuttu veropolitiikan linjanmuutoksista en ollut kyllä uskoa silmiäni kun katsoin näitä budjettiesityksiä verolakien osalta että kokoomus on nyt täysin vastoin sitä mitä te te puhuitte ennen vaaleja lähtemässä sille tielle että eläkeläisten verotus saatetaan huonompaan asemaan kuin palkansaajien verotus tämä on täysin vastoin sitä mitä puheenjohtaja stubb puhui ennen vaaleja ja myös moni kokoomuksen kansanedustaja joista nyt enemmistö näyttää kyllä tänään olevan poissa mikä signaali tämä on sitten eläkeläisväestölle valtiovallan luotettavuuden osalta kun luvataan jotain jota sitten ei tehdä vaan lähdetään aktiivisesti kulkemaan ihan toiseen suuntaan tämä on aika iso asia kun jo aika pienissä tuhannenkuudensadan euron eläkkeissä tehdään tämmöinen ratkaisu että eläkeläisiä ryhdytään sorsimaan verotuksen osalta toivon että tämä puhutaan nyt kunnolla halki että tiedetään miksi tämmöistä tehdään

rouva puhemies kokoomuksen pitkäaikainen lähes ikiaikainen veropolitiikan sininen lanka on ollut se että työ laitetaan aina kaiken etusijalle ja niin laitetaan tässäkin ensi vuoden talousarviossa verotus ei kiristy talous ja veropolitiikkaa

euroa tienaaviin eli laajennetaan sitä joukkoa joka tulee näin näihin yhteisiin talkoisiin mukaan minun mielestäni tämä on oikeudenmukaista

olisikin hyvä tässä taloudellisessa tilanteessa että kaikki kantavat oman vastuunsa tässä mielessä on kyllä hieman ihmeteltävä sitä että vaikka sanottiin että solidaarisuusvero on laskettu tienaaviin niin käytännössä verotus ei kuitenkaan kiristy esimerkiksi meillä kansanedustajilla ei verotus kiristy minä minä olin kyllä ajatellut niin että kun tämä solidaarisuusvero lasketaan myös minä olisin maksanut enemmän veroja mutta tällä työtulovähennyksellä tämä estetään itse pidän erittäin tärkeänä sitä että pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään mutta nyt kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja sellaisesta taloustilanteesta missä tällä hetkellä olemme kun kaikkein pienituloisimmilta vaaditaan uhrauksia pitäisi katsoa että tämä olisi tasapuolista

arvoisa puhemies meidän punainen lanka verotuksessa on aina ollut oikeudenmukaisuus työtulovähennyksen nostaminen helpottaa pienipalkkaisia ihmisiä ja se on hyvä asia pienipalkkaiset kiihdyttävät kulutusta ja sitä kautta luodaan kasvua mutta perusvähennys on se elementti jolla saadaan oikeudenmukaisuutta nimenomaan eläkeläisten osalta ja työttömien osalta nyt hallitus tavallaan jättää perusvähennykseen

tänään on ilmoitettu että hallitus aikoo leikata työttömyysturvasta sata päivää pois ansiopäivärahasta kaksisataa miljoonaa kaksisataa miljoonaa tämäntyyppiset ratkaisut entisestään muuttavat epäoikeudenmukaisemmaksi verotusta eivätkä ole talouspoliittisesti järkeviä sen sijaan olisi voinut joitain isoja keinoja käyttää esimerkiksi edustaja uotila vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa nosti arvonlisäveron laskemisen tilapäisesti joka luo luo investointeja luo työpaikkoja

arvoisa puhemies ymmärsin edustaja heinosen puheenvuoron niin että hänkin hyväksyy tämän eläkeläisten saattamisen huonompaan asemaan työssä olevien kanssa siis kokoomus on kääntänyt täydellisesti linjansa siitä mitä te puhuitte ennen vaaleja kun te vannomalla vannoitte ja aktiivisesti otitte esille että eläkeläisten verokohtelun pitää olla sama kuin työssä käyvien siellä on yksi pilkku viisi miljoonaa eläkeläistä joista aika monta koskee tämä teidän takinkäännöksenne he eivät vielä tiedä sitä mutta siinä vaiheessa kun he ensi vuonna huomaavat mitä verotuksessa tapahtuu tulee aika paljon lisää kysymyksiä eikä edustaja heinonen sanonut mikä on tämä syy miksi eläkeläisiä kohdellaan eri tavalla kuin työssä olijoita minkä takia heiltä peritään suurempaa veroa samasta tulosta kuin työssä olevilta voisitteko edustaja heinonen kertoa miksi eläkeläisiltä pitää ottaa isompi kuin työssä olevilta

arvoisa rouva puhemies tuossa aiemmin edustaja arhinmäki sanoi että heidän jotka ovat olleet aiemmin solidaarisuusveron piirissä verotuksensa ei kiristyisi se ei pidä paikkaansa heidän verotuksensa toki kiristyy sen myötä että tuo alaraja pudotetaan seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteen euroon he maksavat siltä väliltä minkä he ovat aiemmin saaneet

kun tulee työtulovähennyksen korotus se koskee myös satatuhatta euroa olevaa verotusta ja tämä johtaa juuri siihen tilanteeseen minkä edustaja myller tässä nosti esille kansanedustajien verotus kevenee voiko olla oikein että hallitus leikkaa sata päivää ansiopäivärahoja työttömiltä kaksisataa miljoonaa euroa hallitus leikkaa eläkeläisten asumistukea hallitus korottaa eläkeläisten verotusta ja samaan aikaan kansanedustajatasoisilla palkoilla verotus kevenee kun täällä on vedottu siihen että kansanedustajien pitäisi osallistua talkoisiin olen samaa mieltä niin paras keino on verotus niin että kaikki jotka saavat kansanedustajatasoista palkkaa maksaisivat nykyistä enemmän veroja eivätkä nykyistä vähemmän mikä on edustaja heinosen ja mikä näyttää olevan hallituksen linja

arvoisa puhemies ongelmahan on se että meillä on korkea veroaste ja hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee verotuloja mitenkä me voimme niitä saada meidän pitää kannustaa työn tekemiseen ja sen tähden on hyvä asia että on työtulovähennys ei samassa tilanteessa kun kannustetaan tekemään työtä tässä taloudellisessa tilanteessa kyetä tietenkään eläkeläisille tekemään samaa jotain rehellisyyttä pitää olla ja sen tähden kun pitää tehdä valintoja politiikkaa pitää tehdä ajassa nyt pitää varmistaa veropohjaa ja sen tähden kannustaa ihmisiä tekemään työtä tämä nyt on niin yksinkertainen asia kuin olla

arvoisa rouva puhemies tämä tuloveroasteikkolaki on laaja kokonaisuus pääosin katson että hallituksen esittämät muutokset ovat ovat ihan kannatettavia pari pari huomiota ja kysymystä joihin toivoisin vastausta asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan niin kuin kuultiin ja vielä asteittain kysyisin tähän liittyen konkreettisesti onko hallitus arvioinut mitkä ovat seuraamukset asuntovelallisille jos ja kun korot lähtevät nousuun nimittäin kun se vähennysoikeus laskee asteittain niin siinä voi olla aika katastrofaaliset seuraukset sitten toinen asia ministeri stubb puhui puhui puheessaan kauniisti siitä miten hallitus panostaa yrittäjyyteen ja uusien ja tässä äskeisessäkin kallin puheenvuorossa kuultiin että hallitus haluaa kannustaa työn tekemiseen mutta se edellyttää sitä että meillä on tarpeeksi paljon työpaikkoja tulevaisuudessa haluaisin kysyä mihin mihin hallituksen suunnittelema yrittäjävähennys on jäänyt miksei se ole ensi vuoden talousarviossa mukana se olisi se oikea tapa luoda uusia työpaikkoja ja investointeja

arvoisa puhemies edustaja kalli osoitti kiitettävää rehellisyyttä sanoessaan että politiikkaa tehdään ajassa se aika joka on ennen vaaleja on toinen aika kuin vaalien jälkeen ja te tunnustitte että eläkeläisiä ei ole syytä kohdella yhtä hyvin kuin palkansaajia

kaksintaistelussa nimenomaan juha sipilää siitä että hän ei suostunut tätä veronalennusta eläkeläisille antamaan piditte sitä vääränä niin onko tästä tehtävä se johtopäätös että te olette alistunut keskustan linjaan vai että olette muuttanut ja sanotaan vielä nämä luvut että tulee varmasti selväksi verotus kiristyy toisin kuin ministeri sanoi lievästi kaksituhatta viiva kolmetuhatta euroa kuukaudessa ansaitsevilta eläkeläisiltä siis jopa verrattuna tähän vuoteen mutta keskimääräistä eläkettä tuhatkuusisataa euroa saavan eläkeläisen vero on kaksisataakolmekymmentäviisi euroa kireämpi kuin palkansaajan

puhemies tälläkin hetkellä kolme ylintä tulodesiiliä ovat ainoat palkansaajajoukot jotka maksavat nettomääräisesti veroja eli maksavat enemmän veroja kuin saavat tulonsiirtoina on selvää että tätä joukkoa tarvitaan suomeen lisää eli sitä joukkoa joka enemmän maksaa veroja kuin saa etuuksina muuten me emme pysty rahoittamaan nykyistä hyvinvointivaltiota ja miten tuota joukkoa saadaan lisää sitä joukkoa saadaan lisää siten että meillä on enemmän tuottavia työpaikkoja korkean tuottavuuden työstä maksetaan keskimääräistä keskimääräistä suurempaa palkkaa ja taas tutkimuksen mukaan on ilmeistä että verotuksella on keskeinen vaikutus niitä työpaikkoja syntyy ihmiset eivät niinkään muuta verotuksen perässä mutta työpaikat muuttavat siksi on oleellisen tärkeätä että myös keski ja hyvätuloisilla säilyy kilpailukykyinen verotus että meillä on jatkossa myös tuottavaa työtä tässä maassa jotta me voimme rahoittaa nämä julkiset menot jotka kieltämättä tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies minä myös kommentoinut tätä tehokkaan katumisen lakia nämä kansainväliset kokemukset osoittavat että tämänkaltaiset armahduslait vaikuttavat harmaata taloutta vähentävästi vain silloin kun kiinnijäämisen riski on todellinen ja miten varmistetaan että kiinnijäämisen riski on todellinen osoittamalla riittävästi määrärahoja juurikin harmaan talouden ja verorikollisuuden torjuntaan ruotsi on tässä mainittu esimerkkinä ja juurikin ruotsissa näitä määrärahoja on ollut muun muassa poliisilla paljon enemmän käytössä kuin täällä mutta mitä tekee tämä hallitus se säätää ensi vuodelle

ja samanaikaisesti vähentää harmaan talouden torjunnan määrärahoja muun muassa poliisilta ulosottolaitokselta ja myös oikeuslaitokselta tämän kokonaisuuden lopputuloksena saadaan laki jonka vaikuttavuus todennäköisesti tulee olemaan erittäin heikko mutta laki joka tapauksessa antaa erittäin arveluttavan moraalisen viestin hallituksen politiikasta tämän maan kansalaisille arvoisa

kannatettava hallituksen ajatusta siitä että työn verotusta koetetaan keventää ja sen sijaan verotetaan mieluummin haitallista kulutusta mutta täytyy kyllä sanoa että tässä esityksessä

opiskelijat ja muut ja siihen tämä kunnallisveron perusvähennyksen nosto olisi ollut oikea lääke kun me tiedämme että heidän kuluttamansa varat menevät siihen kulutukseen suoraan on hyvä elementti se että hallitus esittää solidaarisuusveron luokan alentamista mutta siinäkin olisi myös pitänyt luoda lisäluokka sinne yläpäähän että kyllä tästä nyt pikkaisen jäävät nämä kaikista hyvätuloisimmat heitä

hellemmällä kädellä ja sitten vedotaan hyväntekeväisyyteen että sitä kautta he kantaisivat

arvoisa puhemies suomi kuuluu pohjois euroopan protestanttisiin maihin omalta kulttuuriltaan vaikka kulttuuri tietysti muuttuu ja elää koko ajan synti katumus ja anteeksianto ovat sitä terminologiaa jota näillä seuduilla on on vuosisatojen ajan käytetty ja se on tuttua nyt hallitus tuo tämän tehokkaan katumisen esityksen joka on mielenkiintoinen tässäkin viitekehyksessä hallitus tuo esityksen jolla haetaan taloudellisia tuottoja mahdollistamalla se että henkilöä ei tuomita verorikoksesta hallituksen esityksestä käy ilmi että törkeän veropetoksen maksimirangaistus on jopa neljä vuotta vankeutta eli aika valtavasta muutoksesta noin moraaliselta kannalta on kyse silloin kun tällainen anteeksianto tulee näinkin suuren rikoksen yhteydessä mahdolliseksi ymmärrän että verotuottoja pitää hakea se on pragmaattista mutta kyllä tässä on vähän sellainen näkökulma että tietynlainen suoraselkäinen moraali alistetaan taloudellisille eduille tässä yhteydessä hallitus perustelee tätä kyllä aika hyvin yhdenvertaisuusajattelulla että kun toiset maksavat niin toisiltakin saadaan jotain rahaa mutta on eri asia että toiset nyt vapautuvat sitten rikossyytteistä sen takia että heidät armahdetaan

arvoisa rouva puhemies tämä on sinänsä hämmentävää koska olemme usein täällä olleet vähän pahoillamme siitä että keskusta on on omaksunut kylmän kokoomuslaisen talouslinjan ja ja nyt tällä kertaa kun viittasimme tähän stubbin ja sipilän ennen vaaleja käymään keskusteluun olisi toivonut että kokoomuksen linja olisi tullut valittua ja tietenkin silloin mennään sitten valitsemaan keskustan linja näin ollen näin ollen kokoomus kertoi olevansa valmis muuttamaan perusfilosofiaansa ja nyt sitten täysin

jopa vaalitenteissä kävitte keskustelua keskustan kanssa ja tämä täytyy todeta teille ministeri stubb ja arvoisa kokoomus että yli puolet eläkkeensaajista liikkuu haarukassa tuhat viiva kaksituhatta euroa per kuukausi ja kaikkien näiden veroero suhteessa palkansaajaan heikentyy

rouva puhemies kaikki jotka ovat pidempään talossa tulevat huomaamaan että tämä eläkkeensaajien verotuskohtelu on sellainen teema joka eri muodoissaan ja eri näkökulmista toistuu vuodesta toiseen ja siinä omana näkökulmanani on sitten juuri mistä edustaja viitanenkin puhui eli suhde vastaavan tulotason palkansaajiin

eläkkeensaajat jotka maksavat valtionveroa olisivat saaneet saman veronalennuksen kuin saivat palkansaajat hallitusneuvotteluissa kuitenkin sovittiin että tämä tuloveron kevennys tehdään työtulovähennyksen kautta tässä vaiheessa ja on totta että se ei koske eläkkeensaajia

arvoisa puhemies sehän on nyt sillä tavalla että jos tämä pannaan nyt vinoon niin että eläkeläisiä ruvetaan uudelleen laittamaan maksamaan enemmän veroa kuin palkansaajia niin sehän on siellä vinossa sitten koko vaalikauden jos sen jälkeen seuraavat kevennykset annetaan sitten tasaisesti kaikille eli siinä on valuvika niin kuin edustaja viitanen sanoi ja nyt täällä on sitten sekä keskustan kalli että kokoomuksen heinonen kertonut että tämä rikos on tahallinen että te haluattekin että eläkeläisiä verotetaan ankarammin mutta ette te ole siihen perustetta kertoneet minkä takia näin tehdään ja kun edustaja kalli sanoi heinonen että tämä on vaikeata että on niin hirveän vähän niin kaksisataa miljoonaa te käytätte autoveron alennukseen eikä tee tiukkaakaan sinne hupsahti kaksisataa miljoonaa mutta jos pitäisi antaa jotain työttömälle tai eläkeläiselle niin heti on rahat loppu ei oo yhtään kaikki män jo minä luulen että aika moni teidän juttunne että rahat ovat aina lopussa silloin kun pitäisi antaa tavalliselle ihmiselle mutta kun te katsotte näitä teidän omia kannattajaryhmiänne niin silloin te ette ole köyhiä ettekä kipeitä

puhemies rahasta on aina ollut pula ja tulee olemaan mutta niin kuin korostin politiikassa pitää tehdä valintoja kyllä meidän pitää meidän pitää kantaa huoli nuorista perheistä joilla on lapsia joilla on perheen perustamisesta johtuvia kustannuksia asunnosta johtuvia kustannuksia

arvoisa arvoisa puhemies nyt tässä on käynyt selväksi että tämä on tietoinen valinta ilmeisesti arvovalinta ja kun edustaja kalli täällä toteaa että keskustan kanta on että keskituloisten eläkkeensaajien pitää maksaa enemmän veroa suhteessa palkansaajiin ja kun se nyt tällä esityksellä repeää noin kahteen ja puoleen sataan

vuodessa niin uskoisin että maamme eläkkeensaajat haluaisivat tietää mikä teidän linjanne tulee olemaan jatkossa kuinka paljon enemmän keskustan mielestä eläkkeensaajien pitäisi maksaa samoista tuloista veroa kuin

siinä jotain rajaa niin kuin saimme kuulla tässä on kyseessä arvovalinta vielä mitä tulee edustaja zyskowicziin joka täällä totesi että eläkkeensaajien verotus tulee aina herättämään keskustelua kyllä edustaja zyskowicz oli juuri se joka nosti tämän keskustelun esiin viime viime keväänä kun vielä kysytään että olemmeko me vain näissä valtionverotuksen taulukoissa niin muistutan että meillä on käytössä rinteen ajama eläketulovähennys jolla te saisitte tämän samalle viivalle jos te haluaisitte mutta te ette halua

rouva puhemies edustaja heinäluoma että jos tämä nyt menee vinoon sitä kautta että palkansaajille annetaan tämä työtulovähennys joka ei koske eläkkeensaajien tuloa niin se on sitten siitä eteenpäin vinossa edustaja heinäluoma haluan teille kertoa että lukuisat eläkkeensaajat ovat sitä mieltä että tilanne on nyt jo vinossa eli jos te te olette sitä mieltä että tilanne on nyt tasapainossa niin ilmeisesti ette ole tuolla vaalikentillä törmänneet siihen eläkeläisjoukkoon joka puhuu tästä eläkkeensaajien niin sanotusta raippaverosta jonka katsovat jo kärjistäneen tätä tilannetta eläkkeensaajien ja palkansaajien välillä no jos kokevat jo yhden vääryyden niin se ei ole mikään peruste tehdä heidän kohdallaan vielä toinenkin vääryys halusin vain tällä kertoa siitä että tämä on sellainen aihe joka ei alkanut edustaja zyskowiczin aloittamana viime keväänä

vasemmisto hakee verotukselta ainakin kolmea keskeistä periaatetta meidän on turvattava hyvinvointivaltion veropohja se edellyttää riittävää veroastetta riittävää veron keräämistä ja tehokasta veron keräämistä verotuksen on oltava oikeudenmukaista sen on mieluummin kasvatettava tuloeroja sen on oltava oikeudenmukainen eri väestöryhmien kesken ja verotus ei ole irrallaan muusta päätöksenteosta ei voi olla oikein että eläkeläisiä vielä ryhdytään verottamaan tiukemmin sen jälkeen kun heiltä viedään asumistukea monelta kuusikymmentä euroa kuukaudessa he kärsivät lääkekorvausten

raju alentaminen ei ole johtanut toivottuihin dynaamisiin vaikutuksiin sen vuoksi vasemmisto esittää vaihtoehtobudjetissaan että kokeiltaisiin englannin mallia kokeiltaisiin jotain muuta talouskasvua ja työllisyyttä vauhdittavaa keinoa elikkä määräaikaista arvonlisäveron alentamista

joka vaalikausi vaalikauden jälkeen jos tätä kannustavuutta ei ole niin me me menemme heikoille jäille silloin koska ainoa tapa tämän maan talouden kuntoon laittamisessa on että saamme veropohjaa laajennettua ne työttömät pitää saada töihin edustaja arhinmäki te puhutte aina suurella äänellä verojen verojen korottamisesta aivan oikein mutta jos te korotatte veroja se johtaa pianaikaa siihen että meidän ulkomaanvientimme kärsii koska tuotteemme tuotteemme ovat vieläkin

puhemies edustaja hoskonen sanoi että meidän mallimme vie vienniltä pohjan mutta kyllähän vientiyrityksille on tehty merkittäviä veronalennuksia kela maksun poisto miljardi euroa yhteisöveron alentaminen ja nyt hallitus suunnittelee myös sote maksuun kahdeksansataa missä tämä on näkynyt lähinnä siinä että osinkoja on jaettu ennätysmäärä kysymys onkin siitä että jotta tästä keskustelusta päästään eteenpäin niin kaikki erilaiset tulot pitäisi viedä samaan progressiiviseen verotaulukkoon riippumatta saatko työtuloina tai eläketuloina tai pääoma osinkotuloina tulojen suuruuden mukaan samaan progressiiviseen taulukkoon tämä on vasemmiston malli ja tähän suuntaan pitäisi mennä mutta arvoisa puhemies näistä arvovalinnoista vielä kahdellasadalla miljoonalla eurolla autoveron laskulla hallitus elvyttää kansainvälistä autoteollisuutta sattuu olemaan muuten tismalleen sama summa joka ollaan nyt leikkaamassa työttömiltä sata päivää ansiopäivärahasta leikataan pois se on muuten raju arvovalinta
arvoisa puhemies on totta että hyvinvointivaltion pohjan säilyttämiseksi meidän on pidettävä kiinni veronmaksuhalukkuudesta kaikissa tuloryhmissä ja niin että se veronmaksu tapahtuu oikeudenmukaisesti kun sanotaan että kolmen ylimmän desiilin maksamat verot ovat nettoveroja niin en en tiedä onko siihen laskettu koulutus yhteiskunnallinen infrastruktuuri se että meillä meillä kaikki pyörii hyvin että me voimme antaa verohelpotuksia yrityksille jotta ne voivat kääriä osinkoja taskuihinsa minun mielestäni tällainen keskustelu ei millään tavalla rakenna hyvinvointiyhteiskuntaa vaan meidän pitää nimenomaan

puhemies täällä on aika moneen kysymykseen tullut vastauksia kuten kyllä hallitus selkeästi haluaa että eläkeläiset maksavat enemmän veroja kuin saman verran tienaavat palkansaajat ja kyllä päätös on tehty tieten tahtoen sekin on käynyt tässä keskustelussa selville ja kyllä myös se on käynyt selville ja siihen on tullut vastaus että kokoomus ennen vaaleja puhui toista ja nyt vaalien jälkeen tekee toisin kuin vaalikeskustelussa lupasi mutta on kaksi kysymystä arvoisa puhemies ja ministeri stubb joihin ei vielä ole tullut vastausta tässä keskustelussa ensimmäinen on se miksi kansanedustajan tuloluokassa verotus kevenee vaikka olisi veronmaksukykyä ja halua toinen kysymys on miksi eläkeläiset laitetaan maksamaan korkeampaa veroa kuin palkansaajat näihin kysymyksiin ihan ydinkysymyksiin olisi syytä tänään saada täällä vastaukset huomaan että että kysymykset ovat piinallisia ja ministeri on siellä enemmän koneellaan kuin kuuntelee tätä keskustelua mutta mutta toivoisin että näihin kysymyksiin tulee vastauksia

tässä kohdassa on kyllä nyt pakko sanoa että se että eläkeläiset joutuvat maksamaan enemmän veroa on tehty kyllä jo ennen tätä hallitusta tämä tämä on valitettavasti ollut tosiasia tässä maassa se on aika ikävää jos te ette tiedä millä tavalla verotus on aikaisemmin noussut toinen asia mitä täällä ei ole koskaan muutettu nyt kysyn arvoisalta ministeriltä olisiko mahdollisuutta tulla tähän päivään ja ottaa huomioon ne toimenpiteet mitä nytten tehdään meillä on olemassa työtulovähennys ihmisillä meillä on olemassa eläkeläisillä eläketulovähennys mutta meillä ei ole työttömillä olemassa työttömyystulovähennystä

mikä tarkoittaa sitä että tällä hetkellä esimerkiksi meidän työttömämme niillä päätöksillä mitä tässä salissa on huomattavasti aikaisemmin tehty maksavat työttömyyskorvauksestaan vähintään kaksikymmentä prosenttia veroja tai veronluonteisia maksuja se on kerta kaikkiaan liikaa se on kerta kaikkiaan liikaa työssä he ovat maksaneet kaksitoista prosenttia

arvoisa puhemies tosiaan kyse on arvovalinnasta tämä niin sanottu solidaarisuusvero on sama keskijohdolle kuin ylimmälle johdolle nyt itse asiassa se solidaarisuus tulee niin että keskijohto on solidaarinen ylimmälle johdolle ja maksaa saman verran veroa huomautan että työtulovähennys ulottuu jopa sadankahdenkymmenentuhannen euron tuloihin kun te väitätte että rahaa ei ole jaettavissa siten että keskituloiset eläkeläiset eivät kärsisi suhteessa palkansaajiin niin te jaatte puoli miljardia euroa lähes tähän työtulovähennykseen ja teiltä ei senttiäkään liikene keskituloisen eläkeläisen verotuksen korjaamiseen nyt tällä hallituksella mukaan lukien edustaja tolppasen puolue olisi nyt täysi valta toimia ja korjata kaikki entiset ongelmat mutta te vain pahennatte niitä

arvoisa rouva puhemies kun täällä jutellaan paljon autoverosta ja muusta niin minun mielestäni olisi aika oleellista huomata että suomi ei ole suljettu yhteiskunta silloinhan teidän oppinne pelaisivat sataprosenttisesti mutta minä kysyn teiltä kuinka paljon tänä päivänä virossa on suomalaisia yrityksiä ei lopu siihen että ne ovat suomalaisia yrityksiä ja toimivat sen maan lain alla vaan siellä on aika paljon ihmisiä jotka menevät sinne asumaan ja ostavat sieltä autoverottomia autoja jotenkin liian kova veropolitiikka johtaa siihen että ne ihmiset jotka kykenevät maksamaan veroja ajautuvat täältä pois se ei ole ollenkaan virosta enää kiinni että ne menisivät sinne ne menevät muualle eurooppaan tämäkin asia kannattaisi ottaa huomioon toisaalta jos käsitykseni on oikein niin autoveron alennus kuitenkin tehtiin vähävaraisia varten että he saavat ostaa turvallisia autoja tehtiin romutuspalkkiot

arvoisa puhemies

tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys kun kun täällä vika on ollut aikaisemmin haluan antaa nyt pöytäkirjoihin tunnustuksen vanhasen kakkoshallitukselle ja edelliselle porvarihallitukselle että siitä lähtien veronkevennykset on tehty niin että ne ovat koskeneet kaikkia tulonsaajaryhmiä eläkeläisten ja työssä olijoiden osalta samalla

se ja siihen kaikki puolueet ovat sitoutuneet ja vielä ennen vaalejakin näin kaikki puhuivat kokoomus aivan kärkijoukoissa taisi olla niin että valtiovarainministeri stubb joka ei suostu ottamaan vastauspuheenvuoroja sanoi peräti että tämä on kokoomuksen perusfilosofia se ei ollut filosofia eikä sivufilosofia vaan kokoomuksen perusfilosofia on se että kohdellaan eläkeläisiä samalla tavalla kuin palkansaajia nyt meille kerrotaankin on se että eläkeläisiä pitää kohdella huonommin kumpi teidän perusfilosofianne on

arvoisa rouva puhemies muistutuksena että viime hallitus teki muistaakseni yksitoista erillistä kohtaa joilla se kovensi verotusta hyvätuloisilta kyllä minun mielestäni jossakin se kohtuus tulee vastaan siinäkin suomen kilpailukykyä tai tulonsiirtoja ei voi korjata sillä että me emme tee rakenteellisia muutoksia me emme hyväksy mitään semmoista muutosta joka näitä yksikkötyökustannuksia alentaa mutta korotamme vain veroja ja luulemme että se parantaa suomen kilpailukykyä se suurin ongelma ei karkaa käsistä sillä että me kieltäydymme tekemästä rakenteellisia muutoksia nostamme aina verotusta koska se verotettava porukka joko lähtee itse pois tai se vie pääomansa pois

arvoisa puhemies edustaja eestilän linjaus siitä että autoveron alennus tehtiin köyhille on kyllä aikamoinen uutinen täällä näin varmaan ne työttömät joilta nyt leikattiin työttömyysturvaa ovat kovin kiitollisia siitä että jos heillä olisi varaa he voisivat ostaa autoja arvoisa puhemies siinä edustaja eestilä on oikeassa että viime hallitus teki veroratkaisunsa niin että pienituloisten verotus keveni ja suurituloisten verotus kiristyi tuotiin oikeudenmukaisuutta tuloeroja kavennettiin verotuksen kautta valitettavasti näin ei nykyinen hallitus tee ja siitä tässä kritiikissä juuri on kysymys edustaja tolppanen on aivan oikeassa siinä että työttömien verotus on edelleen liian korkea suhteessa työssä käyviin ja perusvähennys on se elementti jolla viime hallituksen aikana merkittävästi pyrittiin tätä kaventamaan mutta mitä hallitus nyt tekee perusvähennykseen viidenkymmenen euron korotus ja kaikki paukut työtulovähennykseen joka kasvattaa edustaja tolppanen juuri tätä eroa mitä te kritisoitte hallitus jota te edustatte kasvattaa työssä käyvien ja työttömien verotuksen eroa arvoisa

nythän autoveroa alennetaan sata miljoonaa käyttömaksu nousee nousee sadalla miljoonalla se netto on siis sata miljoonaa minä olen laskenut että sosialidemokraattinen puolue on myynyt tämän eri tarkoituksiin jo viisi kertaa ainakin autovero millä rahoitetaan ei se tällä tavalla toimi teidän aikananne jätettiin kaikki uudistukset tekemättä lähes kaikki nyt suomi velkaantuu euroopan nopeinta tahtia ja samalla meillä talous on euroopan surkein ei tämä velkaelvyttämällä velkaelvyttämällä nouse sen takia meidän pitää työn verotusta suosia tässäkin tilanteessa kyllä kyllä populismillakin arvoisa puhemies saisi olla joku joku raja
arvoisa kyllä pahasti miinukset ja plussat sekaisin kun tässä arvoisa edustaja puhun edellisestä edustajasta kun hän puhui että vaadin autoveron nostoa enhän minä semmoista ole vaatinut olen sanonut että jos tästä veronalennuksesta joka on kaksisataa miljoonaa käytettäisiin viisitoista miljoonaa euroa vrn ostoliikenteeseen niin meillä kulkisi poikittaisliikenne suomessa se on arvovalinta ja jos tähän on varaa niin olen kysynyt että miten ei ole varaa antaa eläkeläisille sataviisikymmentä miljoonaa euroa jotta pidettäisiin eläkeläisen ja työssä olevan verokohtelu samanlaisena se on minusta aika oikeutettu kysymys se on arvovalinta tehdään edustaja ala nissilä puhuu mahtavasti vastuusta valtiontaloudesta ja sitten ilmoittaa että kaksisataa miljoonaa lasketaan valtion verotuloja kun lasketaan autoveroa siihen teillä on kuitenkin varaa ja se ei ilmeisesti heikennä valtiontaloutta se on teidän vientivetoinen kasvustrategianne

arvoisa puhemies tämä oli hyvä ja selventävä puheenvuoro edustaja zyskowiczilta hän kertoi että hallitusneuvotteluissa kokoomus myi pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat he olivat he olivat valmiita siihen että esimerkiksi tuhatviisisataa euroa eläkettä saavien verotus on jatkossa pysyvästi kireämpää kuin saman tulon palkansaajien tämä on minusta tärkeä asia havaita niin kuin olemme täällä kuullet tätä linjaa siis sitä että eläkeläiset asetetaan eriarvoiseen asemaan suhteessa palkansaajiin on ajanut keskusta kun täällä on perusteltu että työhön pitää kannustaa että nyt veronkevennysvara pitää kohdentaa sinne missä eniten tarvetta on eli työhön kannustamiseen niin nyt on keinoksi valittu että kannustetaan ihmisiä työhön sillä että nimenomaan eläkkeistä verotetaan kireämmin mutta samaan aikaan sitten toisella kädellä annetaan tänne autoveroon iso alennus ja taas palataan siihen että sanotaan että kuitenkin veronkevennysvara pitäisi kohdistaa tänne tänne työn kannustamiseen tämä on täysin ristissä sen kanssa mitä te nyt hallituspuolueen edustajat siellä puhutte puhutte toisenne pussiin
edustajat kalli

kyllä autoveron alentamista periaatteessa voidaan perustella silläkin että se on liikenneturvallisuuteen vaikuttava tulee kolareita vähemmän ihmisiä tulee hoidettavaksi vähemmän ja sitä kautta koko yhteiskunta mutta mielenkiinnolla jään odottamaan kun sdp oman vaihtoehtobudjettinsa tuo ja tekee sen sadanviidenkymmenen miljoonan hyvityksen eläkeläisille eikä siirrä sitä harmaaseen talouteen eikä velanottoon vaan kohdistaa sen johonkin säästöön tämä tämä on mielenkiintoinen mielenkiintoinen näkymä ja sitä tulemme odottamaan ja varmaan sitten käydään oma keskustelu vaihtoehto on tämä että tämä pelivara on nyt haluttu osoittaa nimenomaan työn tekemiseen ja siihen että ihmiset jaksavat

arvoisa rouva puhemies oppositiolta vaaditaan aina vaihtoehtoja niin olemme pyrkineet tekemäänkin kun edustaja heinäluoma tarjosi yhteistyön kättä hallitukselle ja ehdotti että viisitoista miljoonaa autoveron alennuksesta voitaisiin sijoittaa voitaisiin sijoittaa julkiseen liikenteeseen niin ministeri stubb tyrmäsi tämän melko lailla ynseästi ja käytti perusteenaan sitä että hänellä ei ole tapana korvamerkitä verotuloja mutta sitten hallitus alensi tätä solidaarisuusveron ylärajaa seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteen ja on nyt sitä mainostanut suurenakin eleenä mutta perusteluna ministeri stubb käytti silloin sitä että pakolaistulvan takia joudutaan myöskin kaikkein suurituloisimpiin puuttumaan eli tässä kuitenkin nämä rahat korvamerkittiin kävi ilmi että mitä iloisemmin leikkaatte pienituloisilta sitä vastentahtoisemmin olette joutuneet myöskin pyytämään edes osan hyvätuloisista mukaan talkoisiin olen pahoillani että tämä on teille niin vaikeaa mutta ajatelkaa nyt sentään kuitenkin sitä että että keskijohto nyt kuitenkin tässä osoittaa solidaarisuutta myöskin ylimmälle johdolle

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustajille kiitos värikkäästä ja hyvästä keskustelusta ajattelin jakaa oman vastauspuheenvuoroni kahteen osaan joissa ensin yrittäisin vielä kerran eritellä meidän yleistä veropoliittista linjaamme ja sitten vastata muutamaan vähän yksityiskohtaisempaan kysymykseen tästä yleisestä linjasta sen huomannut ensi kertaa valtiovarainministerinä ollessani että jos on joku asia josta saa paljon palautetta ja paljon ideoita niin se on nimenomaan veropolitiikka varsinkin edustaja rinne edustaja heinäluoma molemmat entisiä valtiovarainministereitä tietävät että idealaatikko on täynnä ja niitä tulee paljon veropolitiikka on tietysti aika vaikea kiikkulauta siinä mielessä että kun otat yhdeltä pois niin yhtäkkiä se siirtyy jollekin toiselle ja sen takia ajatus näistä korvamerkinnöistä joista on paljon puhuttu me yritämme sitä välttää mutta toki taustalla sitä työtä tehdään

yksi miljardia ja tulemme taasen käyttämään rahaa viisikymmentäneljä pilkku yksi miljardia eli jäämme noin viisi miljardia pakkaselle ja se toinen ei ole edustajat saisinko puhua edustaja lindtman ja edustaja heinäluoma toinen tavoite mikä meillä fiskaalisen lisäksi on on tietysti käyttäytymistoiminta ja sen takia me olemme nyt tässä hallituksessa panostaneet enemmän sellaisiin toimiin jotka luovat toimeliaisuutta ja toivon mukaan työpaikkoja ja sitten panostaneet verotuksessa ja verotuksen kiristyksessä nimenomaan välillisiin veroihin ja

on se että järjestelmä olisi yksinkertainen mutta sitähän se ei tietenkään ole ole verotusjärjestelmä on kovinkin monimutkainen tänä päivänä toinen tällainen yleinen kehityslinja on se että meillä olisi kestävä laaja pohja ja sitä kautta matala veronkanto mutta tässä minun mielestäni kannattaa olla aika rehellinen ja todeta että valitettavasti suomella on tällä hetkellä yksi maailman korkeimmista yleisistä veroasteista lähestulkoon neljäkymmentäviisi prosenttia kun se oecdn keskiarvo on noin edustajat heinäluoma ja rinne edustajat heinäluoma ja rinne minä pyrin antamaan vastaukset teidän kysymyksiinne joita te äsken tuossa pyysitte ja olisin erittäin kiitollinen jos te voisitte kuunnella eli meidän tavoitteenamme on laaja pohja tällä hetkellä meidän verotusasteemme on kerta kaikkiaan liian korkea prosenttia verrattuna oecdn keskiarvoon joka on kolmekymmentäneljä tai eu viisitoista keskiarvoon joka on noin kolmekymmentäyhdeksän pilkku viisi tämä tarkoittaa sitä että meidän kiristysvaramme verotuksessa on loppujen lopuksi aika pieni tähän vielä lisää sen että meillä on yksi tiukimmista progressioista maailmassa ja tässä oli paljon puhetta siitä kuka osallistuu ja millä tavalla ja

me pyrimme pitämään kokonaisveroasteen sellaisena että se ei tämän hallituskauden aikana tule kiristymään sitten me tulemme näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin ja edustaja feldt rannalle pahoittelut jos katsoin mutta käytän myös vastauspuheenvuoroja laatiessani ihan normaalia pädiä josta minä näin yksi keskeisimmistä kysymyksistä johon kiinnitettiin minun mielestäni ihan oikeutetusti ja ja hyvin huomiota liittyi eläkeläisiin kävin tarkastamassa meidän taulukoistamme mikä se tilanne on ja ehkä se suora vastaus tähän on että työtulovähennyshän koskettaa ainoastaan työntekijöitä siis perusfilosofia on se että me panostamme sellaisiin toimiin jotka lisäävät toimeliaisuutta ja työntekoa kun eläkeläisten puolella se taas ei sitä välttämättä tee eli me pyrimme kannustamaan työntekoon mikä oli tämä ratkaisu tämä ratkaisu oli sellainen jossa tässä vaiheessa eläketuloa saavan veroaste on yli viisikymmentäkolme vuotiaan palkkatuloa saavan veroastetta kireämpi enintään noin nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä tulovälillä kahdeksantoistatuhatta viiva kaksikymmentäkolmetuhattaviisisataa kun taas tulovälillä

eläketulon veroaste on enintään noin nolla pilkku kolme prosenttiyksikköä palkkatuloveroastetta korkeampi onko tämä liikaa kyllä se on nolla pilkku kolme prosenttia liikaa toisessa taulukossa ja se on nolla pilkku neljä prosenttia liikaa ensimmäisessä tähän vielä lisätään se että kun tulotaso ylittää yhdeksäntoistatuhatta euroa vuodessa niin eläketuloa verotetaan kireämmin kuin palkkatuloa me pyrimme hallituksessa koko ajan seuraamaan tätä tilannetta ja varmistamaan että tähän ei synny liian suurta repeämää tapahtuuko se lovi nyt niin kuin edustaja heinäluoma sanoi kyllä se tapahtuu mutta on meillä edustaja heinäluoma

edustaja heinäluoma meillä on myös toinen tarkastuspiste ja se on kuten muistaakseni edustaja zyskowicz totesi vuosi kaksituhattaseitsemäntoista eli siinä vaiheessa me katsomme millä tavalla ne toimet joihinka olemme pyrkineet ovat purreet jos ne ovat purreet niin me olemme valmiita tulemaan vastaan noin yhden miljardin verotulovähennyksellä se koskee kaikkia tähän lisäksi oli kysymys solidaarisuusverosta meidän perusajatuksemme tässä oli se että kaikki osallistuvat talkoisiin mutta kuten salissakin muutamassa puheenvuorossa on todettu tämä ratkaisu siis tason laskeminen siihen kahdeksi vuodeksi on tehty väliaikaiseksi sen takia että meillä pitää edelleen olla sentyyppistä työtä joka tuottaa ja teettää korkean tuottavuuden työtä eli me emme voi eristää tätä loppupelissä siis jokainen veropäätöshän on aina vaikea me olemme totta kai sellaisessa tilanteessa että meillä pitää olla sentyyppinen julkinen talous joka on kilpailukykyinen vienti vetää kasvaa sitä kautta tulee työpaikkoja ja verotuloja muuten hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi ylläpitää

puhemies vaalilupaukset ovat tärkeitä niitten pohjalta äänestäjät tekevät valintojaan tämä on vakava kysymys demokra tian kannalta että vaalilupaukset petetään näin rajusti me olemme perustellusti kritisoineet perussuomalaisia vaalilupausten pettämisestä kyllä tässä on nyt myöskin kokoomuksen osalta erittäin iso vaalilupausten petos tapahtumassa eläkeläisten osalta se ei kosketa pelkästään pieni ja keskituloisia eläkeläisiä vaan myöskin niitä isotuloisia eläkeläisiä jotka todennäköisesti enemmän ovat kokoomusta tähän kyllä pyydän vastausta ministeri stubb teiltä että miten te kommentoitte demokratian kannalta tätä kiinni pitämistä

se se millä saadaan kotimaista kysyntää työllisyyttä ja investointeja parannettua on se että ihmisillä on ostovoimaa nyt hallitus on leikkaamassa ihmisten ostovoimaa palkansaajilta pakkopalkanleikkauksilla

on kaikkein pienimmät tulot eläkeläiset työttömät

jotka käyttävät jokaisen euron ja jokaisen sentin kotimaiseen kysyntään tämä tämä vaikuttaa siihen että kun ihmisten ostovoima heikkenee niin pienet yrittäjät kärsivät ne jotka työllistävät valtaosan ihmisistä itsensä ja jonkun kaverin on aika mielenkiintoista että samaan aikaan hallitus laittaa kaksisataa miljoonaa euroa autoveron alennukseen se on elvytysruiske kansainväliselle autoteollisuudelle kyllä meidän mielestämme elvytysruiskeen pitäisi tulla kotimaisille pienille kovaa työtä tekeville yrittäjille

kyllä minä nyt ihmettelen tässä että täällä myöskin vähän joka puolella hyväksytään se että työttömyyden verotus on pidettävä korkealla sen takia että työttömät menisivät töihin minä voin kertoa että yksikään veroaste ei työllistä yhtään ainutta työtöntä ei yksikään tarvitaan työpaikkoja joihin työtön voi mennä jos vapaita työpaikkoja on kaksitoistatuhatta

niin voidaan vaikka kaikki työttömyyskorvaukset panna verollisiksi ottaa kaikki sata prosenttia veroa siitä pois niin ei ole sitä työpaikkaa mihin mennä näyttäkää se työpaikka minne mennään niin sitten asia on ihan ok mutta täällä kun edustaja zyskowicz sanoi että menisivät töihin kun otetaan niin paljon pois mihin mennään töihin osoittakaa minulle kymmenen työpaikkaa missä maksetaan suomalaisten keskiansio minä tuon teille sata työtöntä tekemään niitä

puhemies edustaja tolppasen puheesta sai hivenen sen kuvan että työpaikkojen määrä olisi vakio se ei toki sitä ole vaan me tarvitsemme lisää uusia työpaikkoja mikä siten on paras turva ja mikä on pienituloisen eläkeläisen paras turva kyllä se on se että tämän maan talous laitetaan tasapainoon luodaan uusia työpaikkoja luodaan sitä kautta työtä lisää verotuloja ja näin pystymme pitämään

kysyi sitten keneltä ekonomistilta tahansa niin kaikki sanovat että jos pieni ja keskituloisella eläkkeensaajalla on hiukan rahaa niin hän käyttää sen todennäköisemmin kuin suurituloinen on sitten eläkkeensaaja tai töissä oleva en ole huolissani näistä satatuhatta euroa vuodessa tienaavista eläkeläisistä kyllä he he pärjäävät täällä tai portugalissa molemmissa pärjäävät mutta olen huolissani näistä pieni ja keskituloisista eläkeläisistä joka tienaa sen tuhatviisisataa viiva tuhatkuusisataa euroa ja jolla on hyvin vähän tai ei mitään muita tuloja tämä hallituksen linja laittaa maksumieheksi heidän kohdallaan teiltä rahat loppuvat siitä huolimatta että jos heillä olisi sitä rahaa niin he käyttäisivät sen todennäköisemmin kotimaan työllisyyden hyväksi

ja vielä edustajat zyskowicz ja kiuru ja sen jälkeen ministeri kaksi minuuttia
herra puhemies edustaja tolppanen vastasi minulle ja olisin myös edustaja heinosen tavoin todennut että työpaikkojen määrä ei ole vakio mutta en kuitenkaan edellisessä puheenvuorossani sanonut toisin kuin edustaja tolppanen väitti että menisivät töihin sen sijaan toin esiin sen mielestäni tärkeän periaatteellisen lähtökohdan että jos samantasoisen tulon saa yhtäältä työtä tekemällä ja toisaalta työttömyys ja muusta sosiaaliturvasta niin minun mielestäni on perusteltua ja on oikein ja olkoon tämä nyt se arvovalinta että sille joka saa sen saman rahan työtä tekemällä jäisi pikkasen enemmän käteen kuin sille joka saa sen rahan työttömyys ja muuna sosiaaliturvana minun mielestäni tämä on tärkeä periaatteellinen lähtökohta ja se on työntekoon kannustava lähtökohta se ei tarkoita sitä että työtön olisi jotenkin itse syyllinen tilanteeseensa vaan se on vain oikein että se joka

mutta keinoista me olemme eri mieltä minusta olisi ollut reilua että te olisitte ilmoittaneet ennen vaaleja että aiotte supistaa pieni ja keskituloisten suomalaisten ostovoimaa tavalla joka tulee johtamaan siihen että ei synny sitä työllisyyttä jonka perässä täällä nyt juostaan siksi on minusta aiheellista kysyä valtiovarainministeri stubbilta oletteko todella tehneet näistä kaikista suunnitelmistanne ostovoimaan vaikuttavia selvityksiä millä tavalla tämä tulee johtamaan aivan toisenlaiseen suuntaan minusta olisi ollut reilua esimerkiksi tässä eläkeläisten tapauksessa että olisitte kertoneet etukäteen suomalaisille eläkeläisille että heidän verotuksensa ei tule olemaan palkansaajien kanssa samalla tasolla teimme valtavan paljon töitä viime kaudella tällä porukalla eduskuntaporukalla

arvoisa herra puhemies ehkä kaksi vastausta jäin miettimään jos ja kun vaikkapa tätä debattia eläkeläinen tuolta päätteen ääreltä tai televisiosta seuraa mikä on se ajattelutapa ehkä ensimmäinen huomio on se että tässä ovat osittain ehkä menneet puurot ja vellit vähän sekaisin että on annettu ymmärtää että eläkeläisten verotus kiristyy sitähän se ei tee vaan käytännössä työtulovähennyksen päätöksen myötä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa työntekijän verotus hiukkasen alenee ja eläkeläisen verotus pysyy samana silloin siihen syntyy sellainen pieni haarukka jonka me pyrimme toki tämän hallituskauden aikana kuromaan umpeen

sitten jäin miettimään sitä suurempaa kysymystä jos ja kun eläkeläinen seuraa tätä keskustelua kotoa mitkä ovat ne asiat joidenka kautta hän uskoo että eläkeläisen tilanne paranee minä uskallan väittää että niitä on oikeastaan kolme joista ensimmäinen on se että me saamme julkisen talouden kuntoon ja korostan jälleen kerran otamme viisi miljardia euroa lisävelkaa tänä vuonna toinen on se että me saamme tähän maahan lisää työpaikkoja me uskomme vahvasti siihen että työ luo työtä silloin kun me täällä eduskunnassa käymme keskustelua veroista niin minä kuitenkin uskon että kaikista tärkein meidän tehtävämme on se että me jollain tavalla pystymme tekemään sentyyppistä lainsäädäntöä jolla suomessa luodaan työpaikkoja koska sitä kautta totta kai sitten loppupelissä eläkkeet maksetaan ehkä viimeisenä kolmantena huomiona tähän kokonaisuuteen tavoitteena pitää olla se että kenenkään veroaste ei kiristy sitä kautta totta kai me pystymme sitten parantamaan sitä ostovoimaa eivät nämä helppoja päätöksiä ole mutta sitten taas toisaalta

arvoisa herra puhemies tunnen olevani puun ja kuoren välissä mikä käytännössä tarkoittaa istuntosalin ja valtiovarainvaliokunnan välissä koska minun olisi tarkoitus isännöidä heitä tuossa

pienen hetken debattia ja ja sen jälkeen siirrymme puheenvuoroihin
arvoisa arvoisa puhemies on ensinnäkin hyvä että nyt valtiovarainministeri selkeästi myönsi että tämän teidän tekemänne esityksen mukaan eläkkeensaajien verotus suhteessa saman verran tienaavien ansiotuloverotukseen kiristyy mutta aivan olennainen kohta tässä nyt oli se että sanoitte että pyritte kuromaan tämän umpeen te pyritte korjaamaan tämä alleviivattakoon nimittäin nyt olisi tärkeää että saataisiin hallituksen linjaus nimittäin keskustan keskeinen veroekspertti edustaja timo kalli täällä totesi aiemmin että tämä oli hallitukselta tietoinen arvovalinta edustaja zyskowicz täällä totesi että kokoomus joutui tässä asiassa antamaan periksi kun keskusta ajoi ja hallitus teki tämän arvovalinnan onko tämä nyt hallituksen arvovalinta että tämä ero pidetään että eläkkeensaajia verotetaan enemmän vai onko tämä vain lapsus jonka te yritätte nyt kuroa umpeen tähän olisi nyt tärkeää saada hallituksen linjaus
no poikkeuksellisesti annetaan heti tähän ministerille puheenvuoro koska minä ymmärrän että hän heti tämän jälkeen lähtee pois täältä
niin tärkeä puheenvuoro että näen tarpeelliseksi täsmentää tämän vastauksen siis kuroa umpeen välttää repeämä se on ilman muuta selvää että me pyrimme oikeudenmukaiseen kohteluun ja pyrimme löytämään tähänkin ratkaisun tällä hetkellä se gäppi niissä tuloluokissa jotka aikaisemmin mainitsin on nolla pilkku kolme viiva nolla pilkku neljä prosenttia pidämme huolen siitä että tämä ei entisestään kasva ja me pyrimme siihen että kenenkään veroaste ei tämän vaalikauden aikana nouse nyt
jatkamme vielä hetken

erittäin tärkeä pointti ministeri vastasi omaan välihuutooni kun kerroitte että kaksituhattaseitsemäntoista tulette tekemään veroratkaisuja minä huusin että senhän piti koskea vain palkansaajia vastasitte että se koskee kaikkia tämä on hyvä uutinen eläkeläisten kannalta mutta tähän asti kun hallitus on puhunut yhteiskuntasopimuksesta maltillisen palkkaratkaisun syntymisestä hallitus on todennut moneen kertaan että tämän vastapainoksi se tulee antamaan palkansaajia koskevat selkeät isot tuloveron alennukset kaksituhattaseitsemäntoista ehtona sille että syntyy yhteiskuntasopimus jos tämä linja nyt muuttuu että veronkevennyksiä tulee myös pienituloisille eläkeläisille ja koskee kaikkia työttömiä niin tämä on erittäin hyvä uutinen mutta pitäkää kiinni

puhemies minä myös toivon että tulevissa ratkaisuissa totta kai otetaan pienituloiset eläkkeensaajat mutta nimenomaan kysymys kuuluu miksei heti ja sitten ministeri stubb sanoi tuossa viimeisiksi sanoiksi että tulemme huolehtimaan että ei entisestään kasva tässä vaiheessa puhemies minun on ihan pakko oikein nyt pistää silmälasit ja katsoa näenkö oikein nimittäin helsingin sanomissa kymmenes neljättä kokoomuksen puheenjohtaja stubb sanoo se koskee myös eläkkeitä tällä tavalla me pidämme huolen siitä että eläkeläisiä ei veroteta enemmän kuin palkansaajia ja eläkeläiset eivät tunne heitä kohdeltavan epäreilusti

nyt tipuin kyllä kokonaan kärryiltä juuri kun kokoomus ja keskusta kertoivat että tämä on tietoista ja heidän mielestään erittäin viisasta politiikkaa että eläkeläisiä verotetaan ankarammin kuin palkansaajia niin sitten valtiovarainministeri ilmoittaakin no hupsista heijaa kyllä me oikeastaan pyrimme tämän korjaamaan ensin me sitä pahennamme ensi vuoden verotuksessa mutta sitten kaksituhattaseitsemäntoista ja sitten kun hän antaa uuden korjauslausunnon niin hän ilmoittaakin että no oikeastaan me pyrimme toimimaan niin että ero ei kasva meillä on nyt tässä kolme kantaa hallituksen puolesta aika lyhyessä keskustelussa osin samojen henkilöiden kertomana minusta olisi kohtuullista kuulla kun täällä on yksi porvari vielä paikalla edustaja zyskowicz mikä näistä kolmesta kannasta edustaja zyskowicz nyt kun käytätte koko yhdistyneen keskustaoikeiston äänivaltaa on nyt teistä voimassa siis se kanta että pitääkin lisätä tätä eroa palkansaajan välillä vai se kanta että tämä korjataan ensin pahennetaan ensi vuonna ja sitten korjataan vai se kanta että ainakaan eroa ei ensi vuodesta enää lisätä
edustaja zyskowicz vastaan muu maailma
arvoisa herra puhemies ensinnäkin emme ole sanoneet että hallitusohjelmaneuvotteluissa tehty ratkaisu on arvovalinta olemme sanoneet tai itse esimerkiksi olen sanonut että hallitusohjelmaneuvotteluissa joudutaan tekemään kompromisseja kuten jokainen paikalla oleva tietää tämä ratkaisu että tällä kertaa mentiin työtulovähennyksen kautta oli hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu kompromissi mitä sitten tulee tähän niin sanottuun korjaukseen hallitus on sopinut että mikäli tavoitteet kilpailukyvyn kohentamiseksi ja sitä kautta valtiontalouden tasapainottamiseksi toteutuvat kaavaillulla tavalla niin vuoden aikana tehdään ratkaisu miljardin euron uudesta ansiotuloverotuksen keventämisestä itse olen ymmärtänyt että kyse on ansiotuloista jolloin se koskisi palkansaajia ja eläkeläisiä mutta ei koskisi sosiaaliturvatuloja

puhemies hyvä oppositio ja hyvä hallituksen edustaja itse asiassa teitä on kyllä kaksikin täällä niin että ei edustaja zyskowicz aivan yksin tässä ole olen pahoillani että ministeri stubb poistui hänen oli tarkoitus tavata meitä valtiovarainvaliokunnan jäseniä ja täällähän meitä useita on paikalla me voimme ihan mielellämme tavata työn merkeissä ei meidän tarvitse valtion edustuskartanoon mennä mutta kukin valitsee sen missä haluaa olla haluaisin lausua pari sanaa tästä verorikollisten armahduslaista joka on äärimmäisen epäonnistunut ja epäonninen hallituksen esitys ja joka asettaa suomen tässä ajassa ja tässä eurooppalaisessa viitekehyksessä aivan väärään seuraan sen arvioitu verotuotto on kymmenen miljoonaa euroa ja me jotka ymmärrämme täällä nollien päälle tiedämme tiedämme että se on euro tai kaksi per suomalainen se on erittäin pieni raha siitä että kansalaisten yhdenvertaisuus näin halvalla myydään myöskin tämä hallituksen esityksen ajoitus on mitä epäonnisin ja suorastaan epäilyttävä kun siis vuonna kaksituhattaseitsemäntoista on tarkoitus tulla voimaan eurooppalainen automaattinen tietojenvaihto niin antaa varsin kummallisen kuvan tämän lain ajoituksesta se että häthätää viime hetkellä rötösherrat haluttaisiin vielä pelastaa jos he voivat vielä pelastautua tämä tämä ajoitus herättää varmasti myös kansainvälisiä kysymyksiä kun muualla euroopassa tällainen laki on jo kohtalaisen vanha niin yhtäkkiä suomessa juuri nyt ja juuri tällä hetkellä kun kiinnijäämisriski on suurin ollaankin valmiita mitättömän verotulon vuoksi saamaan saamaan armahdus verorikollisille voimaan tätä on perusteltu sillä että

armahdus koskisi vain verorikoksia kaikki muu rikollinen toiminta olisi edelleenkin rangaistavaa tämä on tällainen eettinen viikunanlehti joka tähän on on annettu mutta meille oikeusministeriön edustaja asiantuntija jo totesi että heillä on tavoitteena se että jotta säilyisi tällä verorikollisella jokin syy ja motiivi ilmoittautua viranomaisille niin verohallintoa kiellettäisiin tiedottamasta muista tietoonsa tulleista rikoksista eli ollakseen tehokas tämän lain on oltava epäeettinen ja tämä vain kertoo siitä että että tämä eettinen puoli tässä laissa on täysin kestämätön saksassa vastaava laki on on ollut pitkään voimassa ja sitä on vuosi vuodelta julkisessa paineessa kiristetty on tiedossa että sanktiot ovat moninkertaisia kuuden prosentin viivästyskorko useille vuosille on jo rangaistusluonteinen toimi ja viisitoista tai kahdenkymmenen prosentin veronkorotukset suurista suurista rötöksistä ovat arkipäivää juuri äskettäin saksalainen jalkapalloilijalegenda uli hoeness sai tuomion useita vuosia vankeutta siitä että hän ei ollut prikulleen noudattanut tätä saksan lakia joka ei ole siis millään tavalla verrannollinen tähän suomen

kun tämän lain nyt panee siihen yhteyteen mitä hallitus on muutoinkin tässä viime aikoina esittänyt niin täytyy kyllä vähän kummastella kenen asialla ja kenen puolesta hallitus toimii jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä että on äärimmäisen tärkeää kuten ministeri stubb tuossa kutsui suomalaisia jokaista suomalaista lahjoittamaan viisisataatuhatta euroa haluamaansa yliopistoon tai itselle rakkaalle yliopistolle

käytetään puhumattakaan hallintarekisterilaista johon en mene nyt enää sen syvemmälle eli tässä ilmenee se ketkä ovat ne hallituksen todelliset raharakkaat ne joita ministerit varmasti myöskin ihan omasta arkielämästään hyvin tuntevat ne syrjäytymisuhan alla olevat miljonäärit jotka apua tarvitsevat täytyy toki myöskin ihmetellä perussuomalaisia heidän oppi isällänsä veikko vennamolla oli tämä kuuluisa lause että rosvot kiinni tämän päivän perussuomalaiset haluavat ottaa rosvot kiinni niin tiukasti niin tiukkaan halaukseen ja niin tiukkoihin suudelmiin että he varmasti ovat jatkossa ylimmät ystävät

herra puhemies täällä käytiin jo pitkä keskustelu ja omalta osaltani tähän eläkkeensaajien kohteluun kohteluun kiinnitin huomiota kyllä tästä nyt täytyy ehkä johtopäätöksenä todeta että nämä kolme linjaa jäivät nyt voimaan ja tilanne on aika aika huolestuttava en kyllä näe että hallitus tässäkään asiassa on toiminut asianmukaisella tavalla sanottakoon niin että tämä ratkaisu on tehty tieten tahtoen täysin vastoin niitä vaalilupauksia ja se on mielestäni kaikin puolin ikävä seikka jos puhun hieman yleisemmin näistä muista linjanvedoista mistä näissä hallituksen veropaketeissa nyt on kysymys niin ensinnäkin haluan sanoa sen että täällä puhuttiin verotuksen oikeudenmukaisuudesta se on tietenkin meille kaikille sosialidemokraateille hyvin tärkeä ja siksipä me olemme koko ajan kysyneet ja koko ajan linjanneet että myös hyväosaisten on osallistuttava näihin talkoisiin talkoisiin oli aika järkyttävää tämän vaalikauden alussa kun näytti siltä että ei olisi minkäänlaista toimenpidettä hyväosaisten saamiseksi mukaan oppositiossa kovia puheenvuoroja

voisi sanoa murusia mitä tässä nyt hyväosaisille tätä vastuuta langetetaan siksipä se vaihtoehtobudjetti jota jo täällä kerrottiin kovasti odotettavan tulee kiinnittämään vahvasti huomiota myös tähän verotuksen oikeudenmukaisuuden linjaan siten että omistavat tahot kaikista parastuloisimmat osallistuvat enemmän puhemies tähän loppuun ehkä vielä siitä autoverosta joka nousi täällä keskusteluun täytyy todeta että tässähän kävi jopa niin että alun perin perussuomalaiset lupasivat koko autoveron poistaa no näin ei sentään tehty isoa lovea kassaan mutta tämä kaksisataa miljoonaa

lähemmäksi puhemiestä mennään nyt sanomaan lause loppuun

niin jäin tähän autoverokysymykseen koska minusta on hyvin tärkeää kiinnittää täällä siihen huomiota se ei ole yhdentekevää että kaksisataa miljoonaa ollaan valmiita pistämään autoveron kevennyksiin me kuulimme tänään verojaostossa että

tämä veron osa lisää tuloeroja kaiken kaikkiaan jos nyt puhutaan ihan maalaisjärjellä on täysin käsittämätöntä että muun muassa keskustan ollessa hallituksessa me vedämme junalinjoja maakunnista pois vrn ostoliikenteen vedämme alas keskustahallituksen toimesta ja samaan aikaan sitten autoveroa ollaan valmiita keventämään kaksisataa miljoonaa nämä arvovalinnat ovat niitä ei voi sivuuttaa niitä ei voi kerta kaikkiaan sivuuttaa puhemies tähän loppuun mielestäni edustaja harakka hyvin hyvin hyvällä tavalla äsken kuvasi näitä tietynlaisia ongelmia mitä näissä hallituksen esityksissä on ja puhui juuri siitä että kyllähän meidän koko yhteiskunnan täytyisi nyt jos koska löytää vahvoja toimia siihen että me pystymme kaikenlaista veronkiertoa aggressiivista verosuunnittelua harmaata taloutta ja kaikkea tätä torjumaan minä vähän kyllä ihmettelen arvoisa puhemies myös sitä kun joskus kuuntelen täällä hallituspuolueiden kommentteja että ette sitten siinä vaihtoehtobudjetissanne

torjunnan varaan tämähän on aivan pöyristyttävää kun nimenomaan sillä että me pistämme voimavaroja harmaan talouden torjuntaan tukimme porsaanreikiä me saamme lisää verotuloja yhteiskuntaan sitten täällä nämä kommentit että eihän sitä harmaata taloutta saisi edes torjua ovat täysin ja sen huomaa hallituksen linjoista viime kauden toimia ajetaan alas harmaan talouden torjunnasta ollaan leikkaamassa muun muassa yhdeksänkymmentäyhdeksän poliisia pois ja kaikki keinot mitä viime hallitus otti käyttöön ollaan ajamassa alas ja todellisia panostuksia ei ole suonette kuitenkin arvoisa hallitus että sdp oppositiosta käsin haluaa veroparatiiseja torjua harmaata taloutta torjua ja saada niitä rosvoja kiinni jos nyt viittaan siihen mitä edustaja harakka tuossa lopuksi puhui puhui perussuomalaisten aiemmasta aiemmasta linjasta nyt tietenkin tämä hallitus todella huolestuttavan löyhällä kädellä näihin asioihin suhtautuu

seuraavana edustaja sarkkinen pyydän kiinnittämään huomiota siihen että nyt kun ei ole tätä viiden minuutin rajoitetta niin tällainen maksimisuositus maksimisuositus on nyt sitten kymmenen minuuttia ja sen aikarajan puitteissa edellinen puheenvuoro pysyi kylläkin

puhemies tänään täällä on käyty hyvää keskustelua veronalennusten kohdentamisesta ja eläkeläisten ja työssä käyvien verotuksen erilaisuudesta tämä on tärkeä asia tietysti eläkeläisten toimeentulon kannalta mutta myös tuloerojen kannalta ruotsissa tuloerot ovat kasvaneet erittäin nopeasti viime vuosina ja yksi syy tähän on se että ruotsissa veronalennukset on kohdennettu erityisesti ansioverotukseen ja se on sitten johtanut siihen että että kun eläkeläisten ja sosiaalituen saajien verotus ei samalla tavalla ole keventynyt niin tuloerot ovat kasvaneet tämä olisi tärkeää ottaa huomioon ja ylipäätään tätä veropolitiikkaa tehtäessä pitäisi nämä tulonjakovaikutukset aina huomioida

ollut normaalissa sähköveroluokassa se nostettiin siihen vuoden kaksituhattaneljätoista päätöksellä on poukkoilevaa politiikkaa että kaivostoiminta aiotaan nyt taas siirtää alennettuun sähköveroluokkaan ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piiriin tämähän käytännössä tarkoittaa sitä että annetaan kaivostoiminnalle veronalennus jonka vuosikustannus on noin kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa suomessa on paljon puhuttu siitä että me emme voi olla vain globaalitalouden siirtomaa josta voi louhia malmeja alihintaan on puhuttu siitä että tarvittaisiin esimerkiksi jonkinlainen kaivosvero normaaliin sähköveroluokkaan nosto vuoden kaksituhattaneljätoista päätöksellä toimi ikään kuin kaivosverona mielestäni on vain kohtuullista että kansallisvarallisuuden louhinnasta saadaan yhteiskunnalle korvaus verotuksella kaivostoiminnassa ei ole mitään väärää kunhan siitä hyötyy myös yhteiskunta verotulojen kautta

kehitysrahoituksesta erityisesti tekesiltä sitä myötä me saamme suomeen vähemmän innovaatioita vähemmän tuotteita mitä myydä vähemmän tulevaa talouskasvua vähemmän uusia työpaikkoja arvovalinta tietysti tämäkin mutta sitten tästä tehokkaasta katumisesta kyllähän tämä vaikuttaa tällaiselta vapaudu vankilasta kortilta hyvin rikkaille veronkiertäjille juuri ennen kuin automaattinen verotietojen vaihto parin vuoden kuluttua tulee voimaan ja samaan aikaan leikataan harmaan talouden torjunnan resursseja kyllä tässä kansalaisille tulee mielenkiintoinen olo että kenen etua tällä politiikalla oikein ajetaan tämä autoveron alennus on toinen hämmennystä herättävä kohta tässä tässä tehdään regressiivinen autoveron alennus kaksisataa miljoonaa euroa ja samalla auton käytön verotusta sitten nostetaan ja kaikki maksavat tätä auton käyttöveroa mutta tämä autoveron alennus uuden auton ostosta hyödyttää lähinnä hyvätuloisia keillä on varaa ostaa uusia autoja me kaikki tiedämme kyllä tai toivottavasti tiedämme että pienituloisilla perheillä matalapalkka aloilla työttömillä pienituloisilla eläkeläisillä ei ole varaa ostella uusia autoja ja kun samalla myös leikataan junalinjoista joukkoliikenteestä niin kyllähän tämä on todella outo arvovalinta hallitukselta mutta kenties äänestäjäkunnan erilaisuus selittää tätä minkälaisia arvovalintoja tehdään esimerkiksi eilen olin olin tapaamassa työttömiä raahessa ja he nostivat esille esimerkiksi tämän että he kokevat epäoikeudenmukaisena kuten onkin että työttömyysturvasta maksetaan niin suurta veroa ei kukaan ole ikinä minulle tullut vaalikentillä tai tuolla kun ihmisiä tapaa sanomaan että kylläpä tämä autovero on korkea vaan enemmän enemmän se on tämä

arvoisa herra puhemies

ministeri stubb tuossa esittelypuheenvuorossaan sanoi on odotuksia että kymmenen miljoonaa euroa tätä kautta valtion kassaan saataisiin kyseessä on siis määräaikainen laki jonka mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma aloitteisesti verotuksestaan puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja verohallinnolle muutos nykytilaan on suuri koska suomessa ei ole säädetty tehokkaan katumisen mahdollisuudesta verotuksessa verovelvolliselle ei ole nykytilassa voitu taata suojaa rikosoikeudellisia seuraamuksia vastaan se mistä tämä kritiikki kumpuaa kyllä on juuri se että tämä tarjoaa rikkaille veronkiertäjille joilla on ulkomaille piilotettuja varoja oman keinon päästä seuraamuksista ja että tämä asettaa eri asemaan tavanomaiset kotimaan tulojen piilottelijat miksi ulkomaille piilotetun varallisuuden nyt paljastuessa kun pankkisalaisuus on höllentynyt näille piilottelijoille pitäisi säätää erillinen armahduslaki varojen paljastuttua eikö rikosharkinnasta tulisi päättää nyt paljastuvissa piilotettujen varojen itseoikaisutapauksissa normaalin menettelyn mukaisesti voi sanoa että tässä ovat myös aika monet asiantuntijat antaneet tähän esitykseen kritiikkiä kansalaisjärjestö finnwatch piti esitystä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena ja myös suomen transparency internationalin rahoitusmarkkinoiden avoimuudesta vastaavan projektin vetäjä erkki laukkanen pitää tätä armahduslakia ongelmallisena veron välttelijät ovat jäämässä muutenkin kiinni parantuneen kansainvälisen yhteistyön vuoksi armahdus pelastaisi heidät rikosoikeudellisilta seurauksilta ja julkisuudelta laukkanen sanoo no nähtäväksi jää tulevaisuudessa kuinka suuri joukko henkilöitä tarttuu tähän tehokkaan katumisen mahdollisuuteen ja miten paljon verotuottoa tällä maallemme kertyy mutta kyllä minun on on sanottava tässä myös se että pitkälle on liuennut veikko vennamon rötösherrat kuriin ajoista kun nyt rikollisille lyödään paluulippu kouraan ilman seuraamuksia vaikea on tätä tätä kyllä perustella tuosta harmaasta taloudesta sanon vielä sen verran että myös talousrikossyyttäjille on sitä myöten annettu yksi pilkku kolme miljoonaa euroa euroa rahaa ja nyt myös tämä raha on poistumassa on laskettu että tämä talousrikossyyttäjien työpanos on tuonut sata miljoonaa euroa konfiskaation kautta valtion kassaan lisää tuloja sillä lailla ei kyllä voi oikein ymmärtää että eikö nimenomaisesti tämä tuotos panos suhde ole kannattava ja toivoisin edellisten puhujien tapaan että tähän

puhemies veropolitiikan kaksi keskeistä kysymystä koskevat vaikutuksia kansalaisten ostovoimaan ja vaikutuksia työnteon kannustavuuteen työntekijöille suunnattua työtulovähennystä hallitus perustelee ennen muuta väittämällä että näin lisätään työnteon kannustavuutta edustaja kalli ehkä kaikkein selkeimmin sanoi että tästä on eikä eläkeläisten verotuksella ole vaikutusta työnteon kannustavuuteen veronkevennysten vaikutuksesta ostovoimaan hallitus ei kumma kyllä tässä yhteydessä puhu miksi ei puhu siksi että keskustelua ei haluta laajentaa eläkeläisten verotukseen eläkeläisten verotuksen keventäminen ei olisi kuitenkaan mustaan aukkoon heitettyä rahaa verotukselta säästyvä raha menisi kotimaiseen kulutukseen ostovoiman lisäämisenä sen vaikutukset olisivat kotimarkkinoita piristäviä vaikka työhön kannustavuutta ei olisikaan eläkeläisten verotuksen keventämisessä olisi sillä merkittäviä työllisyysvaikutuksia arvoisa puhemies asettamalla eläkeläiset palkansaajia kireämmän verotuksen alle hallitus vauhdittaa kansakunnan kahtiajakautumista tämä vaarantaa keskeisiä kansakunnan henkisiä voimavaroja kun luottamusta eri väestöryhmien välillä

arvoisa puhemies ensi vuoden veroratkaisuissa isona sinisenä lankana on se että verotus ei ja talous ja veropolitiikka tukee kasvua työtä ja yrittäjyyttä eli tavoitteena on lähteä ottamaan tuota sadankymmenentuhannen uuden työpaikan tavoitetta kiinni siinä on tehtävää näinä vaikeina aikoina mutta näillä toimenpiteillä joilla työtä ja yrittäjyyttä tuetaan siihen on mahdollisuus päästä tässä ensi vuoden veroratkaisussa on kolme keskeistä oleellista huomiota pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään työn verotusta ei valtaosalla suomalaisia kiristetä ja solidaarisuusvero alennetaan koskemaan kaikkia yli seitsemänkymmentäkaksituhatta tienaavia ja kun tässä on käyty käyty keskustelua siitä ja väitetty että tämä ei tule kiristämään tienaavien verotusta niin tässä on veronmaksajien kahdeskymmeneskahdeksas yhdeksättä tekemä laskelma hallituksen budjettiesityksestä palkansaajan verot ja ostovoima kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista ja tässä laskentaoletuksessa

kaksitoista pilkku viisi kertaa vuoden kaksituhattaviisitoista keskimääräiset kunnallis ja kirkollisveroprosentit ansiotason nousua vastaavat tarkistukset veroperusteisiin vuonna kaksituhattakuusitoista työtulovähennyksen korotus neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ensi vuonna valtion tuloveroasteikon korkeimman portaan eli tämän niin kutsutun solidaarisuusveron alarajan alentaminen seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteenkolmeensataan euroon ja sitten vielä sosiaalivakuutusmaksujen ennustetut muutokset on huomioitu työttömyysvakuutusmaksun nolla pilkku viiden

euroa kuukaudessa tienaavan verotus kevenee mutta viisituhattaneljäsataakaksikymmentäseitsemän euroa kuukaudessa tienaavan verotus kiristyy kahdeksantuhattakuusisataakahdeksankymmentäneljä euroa kuukaudessa tienaavan verotus kiristyy eli tämä on nyt hyvä oikaista myös eduskunnan pöytäkirjaan totuus siitä millä tavalla tuo

jotka ovat jo olleet solidaarisuusveron piirissä kyllä vaikuttaa eli nyt he maksavat tätä korotettua veroa myös siitä osuudesta joka heille ennen on tullut alle tuon solidaarisuusveron uuden uuden rajan tai siitä nykyiseen rajaan mentäessä arvoisa puhemies sitten tässä isona porkkanana on tietysti se että jos näissä toimenpiteissä onnistutaan ja kasvua saadaan aikaan ja ja maa kasvu uralle työllisyys kehittymään niin hallitus on luvannut vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tehdä erittäin merkittävän miljardin euron työn verotuksen kevennyksen mikä kohdistuisi niin kuin työtä tekeviin se on hyvä tavoite mitä yhdessä kannattaa meidän kaikkien suomalaisten tavoitella arvoisa puhemies lopuksi autoverotuksesta olen hieman itsekriittinen myös siihen että tämä autoveroratkaisu ei välttämättä tässä tilanteessa ole se järkevin itse edustin

neljäänsataan euroon niin kertymä olisi kasvanut viidestäsadasta viiva kuudestasadasta miljoonasta eurosta puoleentoista miljardiin euroon ja sillä olisi tämä ero saavutettu ja sillä autoverosta kokonaan luopumisella itse asiassa helpotettaisiin sitä että meidän autokantamme nuorenisi tulisi ekologisemmaksi ja turvallisemmaksi ja kyllä tosiasia on sekin että autoveroon tehtävä tämäkin muutos mikä nyt tehdään tulee helpottamaan jokaista suomalaista autonomistajaa eli kyllä se tulee vaikuttamaan ennen pitkää kaikkiin autoihin jotka meillä on käytettyihin sen myötä että uusien autojen hinta tulee alenemaan ja että pöytäkirjaan ei jää väärä kuva siitä miten edustaja heinäluoma kuvasi tätä autoveroa niin tämä kevennyshän kohdennetaan nimenomaan niihin pieniin halpoihin vähäpäästöisiin autoihin ja siellä se alennus on suurin nimenomaan niin että siitä hyötyisivät mahdollisimman monet suomalaiset arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan kiittää hallitusta siitä että yle vero on päätetty poistaa myös pienituloisilta entistä isommalta joukolta se on hyvä asia monelle eläkeläiselle ja pienellä rahalla toimeentulevalle

arvoisa

kyseisen esityksen tavoitteena hallitusohjelman mukaisesti on laskea autoveroa pienipäästöisiä autoja suosien hallituskauden aikana niin että verotuottovaikutus vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla on noin kaksisataa miljoonaa euroa veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin tämä on mielestäni erittäin järkevää vaikka mieluummin ajaisin tietenkin uudella mustangilla kuin pololla tämänkin päätöksen mukaan voin kuitenkin edelleen ajaa millä autolla tahansa maksan vain isompipäästöisen ajoneuvon käytöstä enemmän uuteen autoon minulla ei ole edelleenkään varaa arvoisa puhemies esityksen tavoitteena on myös muuttaa käytettyinä tuotujen autojen verosäännöksiä unionin oikeuden vaatimusten mukaisesti siten että kaikissa tilanteissa varmistetaan käytettyjen tuontiautojen syrjimätön verokohtelu tätä muutosta olen odottanut jo pitkään koska aikaisempi käytäntö on selvästi syrjinyt auton ostajaa verotuksessa myös käytettyinä maahan tuotujen ajoneuvojen joista on kannettu liikaa veroa autoverotusta voidaan oikaista ensimmäisestä päivästä tammikuuta kaksituhattakaksitoista ehdotetun lain mukaisesti tähän tulisi mielestäni kirjata sanojenvoidaan oikaista tilalle tulee oikaista esitys on kuitenkin mielestäni kokonaisuutena kokonaisuutena hyvä esimerkiksi sevettijärven baarista tuolta pohjoisesta on otettu minuun yhteyttä ja uskon että he tämän päätöksen myöskin hyväksyvät siellä keskuudessaan kiitoksia

puhemies aika suossa ollaan tämän autoveroalen kanssa kuten tämä lähti perussuomalaisten lupaamasta vaalilupauksesta jossa puolue lupasi noin yhdeksänsadan miljoonan euron autoveroalen nyt tämä autoveroale kutistui kosmeettiseksi alennukseksi niille joilla on varaa ostaa uusi auto mutta samaa rahaa kerätään kuitenkin takaisin tavallisilta tallaajilta ajoneuvoverona ja kyllä tällöin kärsijöinä ovat paljon autoa tarvitsevat pieni ja keskituloiset etenkin tuolla maaseudulla tästä lähtien ajoneuvovero korottuu noin kolmekymmentä euroa vuodessa tosiaan

nyt näitä vähäpäästöisiä ja edullisia autoja mutta se on ihan sama onko pieniä vai isoja jos siihen ei ole varaa

arvoisa puhemies sanoin omassa puheenvuorossani nimenomaan niin että kun uuden auton hankintahinta pienenee niin se vaikuttaa myös vanhojen autojen hintaan tätä kautta kaikki jotka suomessa yleensäkin tarvitsevat autoa ja toisaalta kaikki jotka sen pystyvät ostamaan hyötyvät tästä luonnollisesti kaikkien autojen niin uusien kuin vanhojenkin autojen hinnat tulevat laskemaan ja tämän esityksen myötä nimenomaan niin että pienet ja vähäpäästöiset autot ovat niitä jotka saavat tämän tämän edun ja ja se etu tulee jatkossa niin uusille kuin käytetyillekin autoille

arvoisa puhemies tässä on siis kyse sakon muuntorangaistusuudistuksesta ja sitä koskevien säännösten kumoamisesta kesäkuussa kaksituhattaviisitoista vahvistettu sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskeva lainsäädäntö ehdotetaan tässä esityksessä peruutettavaksi ehdotus uudistuksen peruuttamisesta ja lakien kumoamisesta johtuu ensi sijassa taloudellisista syistä uudistusta on myös arvosteltu eikä sitä ole pidetty korkeisiin kustannuksiinsa nähden riittävän vaikuttavana viime kevään kehyspäätöksessä muutoksen toteuttamiseen osoitettiin oikeusministeriölle ja ja sisäministeriölle yhteensä kahdentoista pilkku neljän miljoonan euron määräraha valtion heikon taloudellisen tilanteen vuoksi määräraha on nyt poistettu julkisen talouden suunnitelmasta viiva kaksituhattayhdeksäntoista uudistusta ei voida toteuttaa ilman siihen osoitettua määrärahaa sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskeva uusi lainsäädäntö ei ole vielä voimassa sen oli määrä tulla voimaan samanaikaisesti kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki voimaantulosta säädetään erikseen lailla ja se riippuu oikeus poliisihallinnon tietojärjestelmien valmistumisesta nyt kumottavaksi ehdotetun lainmuutoksen mukaan poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä piittaamattomuuden arviointi perustuu aikaisempien rikosten toistuvuuteen ja samankaltaisuuteen jos henkilölle on vuoden sisällä määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta samankaltaisista rikoksista uusi rikkomus käsiteltäisiin tuomioistuimessa käräjäoikeus voisi muuntaa sakon vankeudeksi jos sakkoa ei saada perityksi tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi mutta poliisin määräämät sakot eivät hallituksen esityksessä painotetaan että uudistuksen kumoamisesta huolimatta mahdollisuus määrätä sakon muuntorangaistus on tälläkin hetkellä olemassa pelkästään sakon muuntorangaistusta suorittavia on noin viisikymmentä vankia päivittäin lisäksi osalla vankeusrangaistusta on suoritettavanaan myös sakon muuntorangaistus poliisi voi jo nykyisten säännösten mukaan saattaa asian käsiteltäväksi tuomioistuimessa rangaistusmääräysmenettelyn sijasta näin menetellään toistuvasti esimerkiksi näpistysrikoksiin syyllistyvien tapauksissa poliisin sakotusohjetta on tältä osin nimenomaisesti täsmennetty lisäksi asianomistaja voi kieltäytyä asian käsittelemisestä rangaistusmääräysmenettelyssä ja saada näin tuomioistuimen käsiteltäväksi muuntorangaistusjärjestelmän kalleuden johdosta tavoitteena on nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa panostaa ennen kaikkea ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä rikoksentorjunnan keinoin että kehittämällä yhteiskunnan tukipalveluita oikeusministeriössä on selvitetty myös erilaisia vaihtoehtoja vankilassa täytäntöön pantavalle muuntorangaistukselle rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistetty kokeilu jossa sakon muuntorangaistusta suorittavia vankeja sijoitetaan päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin rangaistuksen suorittamisen aikana toimintamallista on saatu positiivista palautetta myös muuntorangaistusmenettelyn yksinkertaistamista selvitetään eduskunnan maaliskuussa kaksituhattaviisitoista antaman lausuman mukaisesti kiitos

arvoisa puhemies

sitä että poliisin määräämiä sakkoja ei ole voinut muuntaa vankeudeksi on yleisesti pidetty oikeustajun vastaisena koska sakkonsa maksamatta jättänyt voi jäädä käytännössä vaille rangaistusta tämä on ollut selvä epäkohta jo vuodesta kaksituhattakahdeksan tässä on ollut vaarana myös se että mikään ei katkaise henkilön rikoskierrettä pidän tätäkin seikkaa varsin merkityksellisenä muuntorangaistus on mahdollista määrätä tällä hetkellä sakoista jotka tuomioistuin on tuominnut pelkästään näitä sakon muuntorangaistuksia suorittavia on päivittäin noin viisikymmentä kuten oikeusministeri juuri äsken kertoi myös osalla vankeusrangaistusta suorittavista on suoritettavanaan sakon muuntorangaistus nämä rikokset kun kasaantuvat usein samoille henkilöille poliisin uuden kaksituhattaneljätoista sakotusohjeen mukaan tuomioistuimen käsiteltäväksi viedään sakkorikokset niissä tilanteissa joissa kysymyksessä on toistuvasti samanlaisiin rikoksiin syyllistynyt henkilö tämän lisäksi asianomistajalla esimerkiksi kauppiaalla on mahdollisuus olla hyväksymättä rangaistusmääräysmenettelyn käyttöä ja saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi näin myös eräät asianomistajat automaattisesti tekevät ja käytäntö on mielestäni hyvä käytännön laajenemista voisi jopa suositella enemmänkin vaikka se virkakoneistoa ja poliisia työllistääkin tällöin ainakin asianomistajan tunne oikeuden saamisesta paranisi eduskunnassa käsitellään nyt lakiesitystä joka lisäisi sakon muuntorangaistusta suorittavien vankien määrää selvästi tähän meillä ei valitettavasti ole varaa ellei toisesta päästä vapauteta vankeja yksi vanki maksaa yhteiskunnalle noin kaksisataa euroa vuorokaudessa ja seitsemänkymmentäkolmetuhatta euroa vuodessa valvottu koevapaus on käytössä mutta mielestäni se on vain keinotekoinen keino säästää rahaa ja avovankilaan pääsevien vankien pääsyvaatimukset ovat jo nykyisellään pelottavan alhaalla

vuonna kaksituhattaneljätoista valvottuun koevapauteen sijoitettiin kuusisataaviisitoista vankia valvottua koevapautta ei voida siten mielestäni enää lisätä koska se vaarantaa jo nyt yhteiskuntamme turvallisuuden arvoisa puhemies ensimmäinen seitsemättä kaksituhattaviisitoista suomessa oli vankeja rikosseuraamuslaitoksen tilastojen mukaan heistä ulkomaalaisia oli yhteensä neljäsataakahdeksankymmentäyksi eli noin kuusitoista prosenttia kansainvälistyminen näkyy siten ulkomaalaisten vankien kansallisuuksien lisääntymisenä vankiloissa tällä hetkellä kansalaisuuksia on noin kuudeskymmenes ulkomaalaisista vangeista suurimmat ryhmät ovat virolaiset kaksikymmentäviisi prosenttia venäläiset noin seitsemän pilkku kuusi prosenttia irakilaiset noin seitsemän pilkku kaksi prosenttia ja liettualaiset noin kuusi pilkku viisi prosenttia sekä romanialaiset ja somalit neljän pilkku seitsemän prosentin osuudella suurimpina päärikosryhminä ja pääsyytteinä ovat huumausainerikokset noin viidenkymmenen prosentin ja varkausrikokset noin kuudentoista prosentin osuudella myös henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset sekä siveellisyysrikokset näyttäytyvät noin kymmenen prosentin osuudella arvoisa puhemies ulkomaalaislain mukaan ulkomaalainen vanki voidaan tietyin edellytyksin karkottaa omaan maahan suorittamaan vankeusrangaistustaan suosittelen lämpimästi ulkomaalaisten palauttamista turvallisiin kotimaihin ja nimenomaan suorittamaan vankeusrangaistusta enkä karkotusta vasta rangaistuksen suorittamisen jälkeen tällä toimella säästäisimme jokaisesta vangista seitsemänkymmentäkolmetuhatta euroa joka vuosi se olisi sadasta karkotetusta karkotetusta vangista jo varsin paljon rahaa

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattakahdeksan eduskunta poisti sakon muunnon olin itse sitä silloin hyväksymässä ja nostan käden ylös se oli virhe sen myötä näpistykset lisääntyivät merkittävällä tavalla meillä on tällä hetkellä toistuvia näpistelijöitä noin kaksikymmentäviisituhatta jotka siis kerta toisensa jälkeen varastavat kaupasta jättävät ostoksensa maksamatta

joka ei siis olisi ollut se ihanteellinen vanhan ajan kunnon sakon muunto vaan vaan tällainen hieman kevennetty malli siitä vaikutukset olisivat olleet kaksitoista pilkku neljä miljoonaa jos sitä vertaa nyt siihen mitä kauppa menettää niin se on tietysti jossain määrin sen tuntuinen ajatus että tässä nyt otetaan käsi pois omasta taskustamme ja laitetaan se jälleen sinne kaupan taskuun ymmärrän sen että kauppa kauppiaat yrittäjät ovat tästä tuohtuneita että meillä toistamiseen voi viedä tavaraa kaupasta näpistää ja se että niistä joutuisi vastuuseen on kovin pitkän tien takana pidän myönteisenä sitä että oikeusministeri lindström on kuitenkin käynnistänyt toimenpiteitä sen eteen että kaikki joutuisivat vastuuseen omista rikoksistaan ja poliisin sakotusohjetta on täsmennetty mutta toivon että edelleen edetään määrätietoisesti siihen suuntaan että jokainen rikoksentekijä saa tässä maassa jonkin rangaistuksen

arvoisa herra puhemies ihmettelen kyllä tätä hallituksen poukkoilevaa politiikkaa tässä oikeuspolitiikassa ja sitä että hallitus jo nyt esittää kesäkuussa kaksituhattaviisitoista vahvistetun sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskevan lakimuutoksen peruuttamista lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta on mielestäni ongelmallista että hallitus roiskii sinne ja tänne ja nyt yhtäkkiä ilmoittaakin peruuttavansa jo valmistellun lain myös minulla itselläni on tämän sakon muunnon osalta pitkä historia niitä sakkoja muunnellut käräjäoikeudessa osallistunut tähän vuoden kaksituhattakahdeksan valmisteluun samoin kuin viime vaalien alla käytyyn valmisteluun ja voin sanoa kyllä tästä että tätä esityksen peruuttamista on perusteltu ja ministerikin tässä edellä perusteli taloudellisilla syillä mutta nämä lain kustannusvaikutukset olivat kyllä hyvin tiedossa jo lakia viime kaudella valmisteltaessa yllätyksenä ne eivät tulleet

ja nyt kaupan liitto ilmoittikin että on tyrmistynyt tämän muuntorangaistuksen palauttamisen perumisesta myös sitä pidän erikoisena että kokoomus nimenomaisesti ajoi tätä uudistusta viime kaudella kuin käärmettä pyssyyn ja nyt ääni kellossa on muuttunut lakia pidetään byrokraattisena ja monimutkaisena ja samaan aikaan kun laki hallituksen toimesta haudataan kokoomuslainen lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen vaatii täällä eduskunnassa toimia korvaavien toimenpiteiden valmistelemiseksi ei tässä tämän illan istunnossa mutta aikaisemmassa viime viikon istunnossa

arvoisa puhemies yhdyn kyllä edustaja ojala niemelän huoleen siitä että tässä nyt aika lailla tehdään veivausta lainsäädännön ympärillä ole ehtinyt vielä astua voimaan kun ollaan jo sitä muuttamassa kyllä on olemassa tämä huoli joka täällä on noussut näissä puheenvuoroissa jos on henkilö joka osoittaa ihan täydellistä piittaamattomuutta lakia kohtaan eikä eikä sitten maksa näitä sakkoja niin millä tavalla hänen käytökseensä voidaan puuttua jossain näin sellaistakin että sanottiin että nythän tässä niin sanotut juoksukaljat tulevat

viitattiin niin kuitenkin silloinkin eduskunta ponnessaan edellytti että rangaistusmääräysmenettelyn käyttö rajataan pois tilanteista joissa tekijä on menettelyllään osoittanut piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä kyllä tämä huoli koko ajan on ollut siitä että jos ei millään tavalla näihin tilanteisiin puututa niin

todellakin olisi järkevää järkevää pitää voimassa ja antaa sen mennä mennä lainsäädännössä eteenpäin täällä tuli näitä lukuja esille neljäsataa miljoonaa kaupalta tai sitten kaksitoista pilkku neljä miljoonaa laitettaisiin viime kaudella tehdyn lainsäädännön voimaan saattamiseen onhan se aivan varmaa että uudistus varmasti maksaa maksaa jonkun verran mutta minun mielestäni olisi tärkeää että kannustetaan lailliseen kunnialliseen elämäntapaan kyllä kyllä näidenkin arvojen ylläpitämisellä aina jonkunmoinen hintansa on keskustelu

asiasta on päättynyt ellei ministeri halua puheenvuoroa ministeri olkaa hyvä paikalta yksi minuutti
arvoisa puhemies otan tämän kritiikin vastaan ja tunnustan täysin sen että

kauheasti perustella muulla kuin sillä taloudella sehän on suoraan näin myönnettävä koska nythän tässä annetaan semmoinen signaali että tästä ei seuraa mitään sen takia täytyy nyt ihan oikeasti sitten miettiä mitä muita keinoja meillä on puuttua tähän ja ensi tilassa kun sitten tämä talous toivottavasti tässä tulee jonkunlaiseen tasapainoon palataan tähän tähän keskusteluun ja toivottavasti sitten tämä muuttuu olen itsekin sitä mieltä että rikoksista pitää aina seurata joku rangaistus ja en missään nimessä puolusta sellaista menettelyä että tämä on tällä tällä kuitattu tämä oli tämmöinen esitys tällä kertaa ja seison tämän takana vaikken siitä pidäkään

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta sekä hallituksen esityksessä tarkoitetusta selityksen antamisesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön kolme pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen pöytäkirjasta sekä hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta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

ensimmäisessä käsittelyssä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

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle neljästoista kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö

pannaan pöydälle neljästoista kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö

pannaan pöydälle neljästoista kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään